nyt päätetään onko asetus kumottava
tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen neljännestä asiasta perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja ojala niemelä samalla hän esittelee myös neljännen asian
kyllä ja nyt uuden käytännön muotoisesti arvoisa puhemies täältä paikalta perustuslakivaliokunnan arvioitavana on ollut valmiuslain pykälän nojalla annettu valtioneuvoston asetus joka koskee kunnan oikeutta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinneista tällaiset valmiuslain soveltamista koskevat asetukset tulee perustuslain kahdennenkymmenennenkolmannen pykälän ja valmiuslain kymmenennen pykälän mukaan antaa eduskunnan käsiteltäväksi ja eduskunta päättää onko asetukset kumottava valmiuslain mukaan edellytyksenä sille että kunta voi luopua terveydenhuoltolaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta kiireettömän hoidon järjestämisessä on että se on välttämätöntä kiireellisen hoidon järjestämiseksi ja määräajan ylittäminen ei vaaranna potilaan terveyttä tämä säännös samoin kuin soveltamisasetukseen sisältyvät täsmentävät säännökset ovat omiaan turvaamaan sitä että määräajan ylittäminen ei vaaranna potilaan terveyttä nyt arvioidun asetuksen kolmannen pykälän mukaan kunta voi luopua sosiaalihuoltolain pykälässä tarkoitetuista palvelutarpeen arvioinneista lukuun ottamatta kiireellisen avun tarpeen arviointia siten että henkilön välttämätön toimeentulo ja huolenpito varmistetaan välttämättömän toimeentulon ja huolenpidon varmistaminen mikä vaatimus johtuu suoraan perustuslain yhdeksännentoista pykälän ensimmäisestä momentista on tärkeä rajaus palvelutarpeen arvioinneista luopumiselle perustuslakivaliokunta kiinnittää huomiota siihen että tältä osin sääntelyn oikeasuhtaisuuden kannalta parempi ratkaisu olisi luopua vain tietyistä määräaikojen noudattamisista kuin palvelutarpeen arvioinneista sinänsä sääntelyn oikeasuhtaisuuden kannalta merkityksellistä on kuitenkin myös se että asetuksen voimassaoloaika on rajattu varsin lyhyeksi perustuslakivaliokunta korostaa lisäksi perustuslain pykälästä ja myös valmiuslain neljännestä pykälästä johtuvia välttämättömyys ja oikeasuhtaisuusperiaatteita lisäksi merkityksellinen on valmiuslain neljännen pykälän toisesta momentista ilmenevä vaatimus jonka mukaan valmiuslain mukaisia toimivaltuuksia voidaan käyttää vain jos tilanne ei ole hallittavissa viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin perustuslakivaliokunta painotti lisäksi sosiaali ja terveysministeriön ja aluehallintovirastojen antaman nopean ja riittävän käytännön ohjeistuksen merkitystä sosiaali ja terveysvaliokunta kiinnitti myös samaan asiaan huomiota näin ollen esittää ettei valtioneuvoston asetusta kunnan oikeudesta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinneista kumota sitten esittelen tässä samassa yhteydessä myös seuraavan asiakohdan perustuslakivaliokunnan arvioitavana on ollut valmiuslain ja yhdeksännenkymmenennenneljännen pykälän nojalla annettu valtioneuvoston asetus joka koskee vuosilomalaissa tarkoitettuja vuosilomia työaikalaissa tarkoitettuja lepoaikoja ja ylityörajoituksia sekä työsopimuslaissa tarkoitettuja työsopimuksen irtisanomisaikoja asetus on johtolauseen mukaan annettu valmiuslain

pykälän nojalla valmiuslain yhdeksännessäkymmenennessäkolmannessa pykälässä säädetään palvelussuhteen ehdoista poikkeamisesta ja yhdeksännessäkymmenennessäneljännessä pykälässä irtisanomisoikeuden rajoittamisesta valmiuslain sanotut säännökset samoin kuin valtioneuvoston käyttöönottoasetuksen kolmas ja neljäs pykälä muodostavat pohjan arvioitavalle soveltamisasetukselle tällaiset valmiuslain soveltamista koskevat asetukset tulee perustuslain kahdennenkymmenennenkolmannen pykälän ja valmiuslain kymmenennen pykälän mukaan antaa eduskunnan käsiteltäväksi eduskunta päättää onko asetukset kumottava soveltamisasetuksen perustelumuistion mukaan asetuksella pyritään osaltaan varmistamaan työnantajan riittävä henkilömäärä virusepidemian aikana soveltamisasetuksen pykälän toisen momentin ja kolmannen pykälän kolmannen momentin mukaan toimenpiteiden edellytyksenä on että ne ovat tarpeen koronavirusepidemian vuoksi tällaisesta muotoilusta ei perustuslakivaliokunnan mielestä käy riittävän selvästi ilmi että muutosten tarkoituksena on nimenomaan turvata terveydenhuollon ja muiden yhteiskunnan keskeisten toimintojen riittävä toimintakyky pandemian aikana perustuslakivaliokunta korostaa että perustuslain kahdennessakymmenennessäkolmannessa pykälässä perusoikeuksien poikkeuksille asetetaan välttämättömyysedellytys valiokunta kiinnitti huomiota myös valmiuslain neljänteen pykälään jonka mukaan lain toimivaltuuksia voidaan käyttää vain sellaisin tavoin jotka ovat välttämättömiä lain tarkoituksen saavuttamiseksi ja oikeassa suhteessa toimivaltuuden käyttämisellä tavoiteltavaan päämäärään nähden

pykälässä ja soveltamisasetuksen toisessa ja kolmannessa pykälässä toimenpiteitä on rajattu työturvallisuuden ja työntekijän terveyden suojelemiseksi nämä säännökset toteuttavat osaltaan perustuslain kahdeksannentoista pykälän ensimmäisessä momentissa julkiselle vallalle asetettua velvollisuutta huolehtia työvoiman suojelusta soveltamisasetuksen neljännessä pykälässä säädetään irtisanomisajan pidentämisestä neljään kuukauteen säännöksen soveltamisen edellytyksenä on irtisanomisajan pidentämisen välttämättömyys väestön terveydenhuollon vähimmäistoimeentulon ja turvallisuuden vuoksi näin rajattuna ja perusteltuna irtisanomisajan pidentämistä voidaan pitää

pykälästä ja myös valmiuslain neljännestä pykälästä johtuvia välttämättömyys ja oikeasuhtaisuusperiaatteita lisäksi merkityksellinen on valmiuslain neljännen pykälän toisessa momentissa ilmenevä vaatimus jonka mukaan valmiuslain mukaisia toimivaltuuksia voidaan käyttää vain jos tilanne ei ole hallittavissa viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin perustuslakivaliokunta näin ollen esittää ettei valtioneuvoston asetusta väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä kumota nyt käytävässä

arvoisa puhemies kun perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja edustaja ojala niemelä avasi hyvin tuossa nämä molemmat perustuslakivaliokunnan mietinnöt sisällön osalta haluan todeta lähinnä näistä käsitteillä olevista asioista sen että kun valtioneuvosto yhdessä tasavallan presidentin kanssa totesi poikkeusolot ja sen johdosta valtioneuvosto toi tänne eduskuntaan niin sanotun käyttöönottoasetuksen jolla tiettyjä valmiuslain toimivaltuuksia otetaan käyttöön silloin eduskunnalla oli mahdollisuus joko osittain tai kokonaan kumota nuo asetukset mutta eilen eduskunta päätyi yksimielisesti ne asiat käsittelemään ja oli erittäin arvokas asia että tämä sali on tämmöisessä hankalassa tilanteessa pystynyt yksimielisesti käsittelemään ja päättämään näistä asioista nyt täällä ovat käsittelyssä tuon käyttöönottoasetuksen pohjalta tuodut tarkemmat asetukset puhutaan soveltamisasetuksista josta valmiuslain kymmenes pykälä säätää ja ne tulevat eduskuntaan niin sanotusti jälkitarkistukseen jolloin valmiuslain mukaan eduskunta voi joko kumota tai jättää voimaan molempien nyt käsittelyssä olevien asetusten osalta perustuslakivaliokunta on arvioinut niiden sisältöä ja esittää että ne voidaan jättää voimaan eli että niitä ei kumottaisi tässäkin tapauksessa valiokunta on kyennyt yksimielisesti tekemään ehdotuksen mietinnön tänne täysistuntoon ja haluan nostaa tässä esille avaamatta enemmän tuota sisältöä koska valiokunnan puheenjohtaja sen avasi että minusta on äärimmäisen tärkeää että näissä kysymyksissä kyetään niin valiokunnissa kuin sitten tässä täysistunnossakin tekemään yksimielisiä päätöksiä nämä on arvioitu välttämättömiksi ja tarpeellisiksi nimenomaan

arvoisa puhemies tässä jo edustaja lohi ja puheenjohtaja ojala niemelä avasivat tarkemmin tämän asian sisältöä kun tästä keskustellaan on koko ajan tietysti tärkeä muistaa että ne palvelut joista nyt puhutaan sosiaali ja terveydenhuollon palvelut ovat keskeisiä ihmis ja perusoikeuksien toteutumisen kannalta ja nyt valmiuslailla avataan toimivaltuuksia ikään kuin rajoittaa ihmisten pääsyä tiettyihin

tietysti syytä olla aivan erityisen tarkka päätöksenteko ja sitä kautta vastuu ihmis ja perusoikeuksien kunnioittamisesta ja punninnasta on ihan siellä arjessa asti niiden koulutettujen ammattilaisten käsissä jotka päättävät sitten kunnissa lopulta mikä on se oikea tapa toimia miten tehokkaimmin priorisoidaan toimintaa niin että ensinnäkin selvitään tästä koronavirusepidemiasta mutta toisaalta taataan myös erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaiden vaikeasti vammaisten

tähän valiokuntakin mietinnössään erityisesti huomiota kiinnittää sillä todella on niin että valmiuslaki nojaa nimenomaan suomen kansainvälisiin ihmisoikeusvelvoitteisiin niistä emme ikinä päästä irti emme varsinkaan näiden haavoittuvien ihmisryhmien kohdalla esimerkiksi lasten oikeuksien sopimus ei tunne sellaista

miten parhaiten ja tehokkaimmin turvataan kaikkien perus ja ihmisoikeudet kun nimenomaan pandemian aikana siellä vaakakupissa on aina se keskeinen ihmisoikeus oikeus elämään todella ajattelen että nimenomaan siellä kunnissa varmasti on jo aiemmista tilanteista paljon tällaisesta punninnasta kokemusta mutta nyt valmiuslain aikana se vastuu vain entisestään korostuu tämän jälkeen sitten olemme entistä viisaampia tiedämme entistä tarkemmin miten voimme sitten varautua tuleviin kriiseihin nyt kun kerran ensimmäistä kertaa valmiuslakia käytetään kaikki uuden tilanteen äärellä kuten jo aiemmin keskusteluissa on todettu niin tässä on erityisen tärkeätä että haetaan niitä ennakkoperiaatteita niitä ennakkokäytäntöjä niitä parhaita tapoja yhdessä selvitä tästä ja todella varmistaa perus ja ihmisoikeuksien toteutuminen

sosiaali ja terveyspalveluja päinvastoin viimeiset kaksikymmentä vuotta me olemme pyrkineet siihen että meidän sosiaali ja terveyspalvelut ovat mahdollisimman tarkoituksenmukaisia ja tehokkaita tähän on pyritty jopa niin innokkaasti että siellä on merkittäviä palveluaukkoja jo normaalitilanteessa tämä aiheuttaa sen että ei voida ajatella että me niistämme sosiaali ja terveyspalveluista jostakin muualta jotakin ylimääräistä ilman että sillä olisi mitään seurauksia aivan varmasti on aivan varmasti näissä ihmisten arjen ja hyvinvoinnin kannalta keskeisissä palveluissa se että me vähennämme jostakin muualta tarkoittaa että sillä on seurauksia ja todennäköisesti se tarkoittaa että sillä on vakavia seurauksia ja sellaisia seurauksia joita me emme täältä käsin arvioimaan tämä lähtökohta asettaa paljon vastuuta soveltajalle kun nyt tätä asetusta lähdetään käyttämään siellä on olemassa selkeitä rajoituksia jotka jotka soveltajan tulee ottaa huomioon kuten kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet ja sitten enemmän harkintaa vaativia rajoituksia kuten välttämättömyysedellytys joka pitää sisällään muun muassa sen että ensisijaisesti on turvauduttava muihin valtuuksiin ja vasta viimesijaisesti käytettävä valmiuslain suomia valtuuksia

valiokunnan mietinnöstä löytyy myös yksittäisiä tarkennuksia tueksi tueksi tähän soveltajan harkintaan esimerkiksi edustaja suomelankin viittaamista sosiaalihuoltolain palvelutarpeen voidaan luopua tai niitä voidaan vähentää vain jos välttämätön toimeentulo ja huolenpito voidaan turvata perustuslain edellyttämällä tavalla henkilökohtaisesti en usko että palvelutarpeen arvioinneissa voidaan mennä vain kiireellisiin tapauksiin koska monesti on mahdotonta nähdä milloin kyse on kiireellisestä tilanteesta jos sitä palvelutarpeen arviointia ei tehdä palvelutarpeen arviointihan on se kohta jossa päätetään millaista palvelua tämä henkilö mahdollisesti tarvitsee kiireellistäkö vaiko vähemmän kiireellistä toinen tänään käsittelyssä oleva asetus mahdollistaa eräitä muutoksia työn ehtoihin kriittisten alojen toimintakyvyn turvaamiseksi kuten edellinen tämäkin on varmasti välttämätön mutta mutta antaa paljon vastuuta niille jotka päätöksiä sen pohjalta joutuvat tekemään

työn ehtoihin tehtävät tehtävät heikennykset ovat selvästi ymmärrettäviä tässä tilanteessa erityisesti kun ne on säädetty lyhytaikaisina ja väliaikaisina mutta jo alusta asti niitä käytettäessä on otettava huomioon se seikka että on hyvin todennäköistä että tämä kaikki ei ole ohi jo kolmastoista neljättä vaan että meillä on käsillä erilaisia jatkoasetuksia sen jälkeen sen vuoksi työntekijöiden jaksamisesta on alusta lähtien huolehdittava aivan erityisellä vakavuudella nyt ei ole kysymys semmoisesta kriisistä mihin ehkä esimerkiksi terveydenhuoltoalalla ollaan totuttu jossa kriisin kärki on ohi kahdessa viikossa pahimmassa tapauksessa me taaperramme tässä kuukausia ja ihmisten on jaksettava koko se matka tämä edellyttää sitä että jaksamista tarkastellaan tarkastellaan yleisten linjausten ja puitteiden lisäksi myös yksilötasolla että ihmiset saavat erityisesti tehtävien vaihtuessa niihin riittävän perehdytyksen ja että me tässä samalla kun pyrimme selviytymään tästä kriisistä pohdimme vakavasti sitä miten sitten kun tulee se koronan seuraava aalto tai mahdollisesti jokin toinen epidemia millaisena meidän järjestelmämme kohtaa sen siinä vaiheessa ja pystyisimmekö tekemään nyt joitakin sellaisia muutoksia joidenka ansiosta ensi kerralla me emme ehkä valmiuslakia tarvitsisi arvoisa
arvoisa puhemies suomessa on kuudestoista kolmatta todettu vallitsevan poikkeusolot koronaviruksen takia

ja valmiuslakia vaativalla tilanteella tarkoitetaan erityisen vakavaa

suuronnettomuutta tai laajalle levinnyttä vaarallista tartuntatautia valtioneuvosto ei ole pitänyt tartuntalain ja muun lainsäädännön keinoja riittävinä minkä takia valmiuslaki on annettu siihen liittyen ovat nämä asetukset joista yksi on kunnan oikeudesta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinneista tämän tarkoitushan on turvata henkilöstön riittävyys

ja se on tässä taustalla sillä että näistä määräajoista luovutaan on toki merkitystä nyt tämä asetus on voimassa vain noin kuukauden uskon että tämä aika selvitään näin mutta mikäli tämä tilanne jatkuu niin tähän asiaan pitää kiinnittää kyllä erityistä huomiota kiireettömissä potilaissa on usein kuitenkin joukossa niitä jotka tarvitsevat sitä hoitoa kiireellisemmin tai se tilanne pahenee siinä odotuksen aikana sen takia onkin todella tärkeätä että siihen hoidon tarpeen arvioon kiinnitetään huomiota ja se tehdään joka tapauksessa kaikille sosiaali ja terveysvaliokunnassa nostimmekin esille että on tärkeää että potilaat tarvittaessa hakeutuvat hoitoon myös muiden kuin tartuntatautien takia muut sairaudet eivät ole kadonneet mihinkään niitä on edelleenkin niin kuin niin kuin aikaisemminkin ja hoidon tarpeen arvio korostuu tässä ja sen systemaattinen ja ja katkeamaton käyttö tähän on myöskin perustuslakivaliokunta kiinnittänyt huomiota että riittävä ohjeistus tarvitaan ministeriön ja aluehallintoviraston suunnasta toinen asia mikä täällä oli esillä valiokunnassa oli sosiaalihuoltolain muutos palvelutarpeen arvioinnista tämä on todella tärkeä asia koska on kyse usein heikossa tilanteessa olevista väestöryhmistä ja koskettaa usein lapsia vammaisia ikääntyneitä ja paljon muita ryhmiä sen takia on huolehdittava siitä että että henkilön välttämätön toimeentulo ja huolenpito aina varmistetaan ja aivan kuten täällä edustaja kontula toi esille niin kyllähän tämä tarkoittaa usein käytännössä sitä että jonkinlainen palvelutarpeen arvio pitää kuitenkin tehdä on vaikeaa arvioida mikä on kiireellistä ja kiireetöntä jos ei jonkinlaista arviota ole tehty mutta paljon toki sosiaalihuoltolain alle kuuluu sellaista ei kiireellisempää jonka poistuminen sitten helpottaa

tässä yhteydessä henkilökunnan työtä sosiaalihuollon työsarka joka tapauksessa tulee kasvamaan kriisin aikana ja heidän työpanostaan tarvitaan tarvitaan paljon muualla sitten sanoisin vielä muutaman sanan tästä työaikalaista

poikkeusmuutoksista vuosilomalakiin työaikalakiin ja työsopimuslain säännöksiin tämänkin osalta tarkoitus on turvata henkilöstön riittävyyttä tässä

on kuitenkin kiinnitettävä erityinen huomio siihen että että henkilökunta jaksaa työssänsä ei ei teetetä liian pitkiä vuoroja tai tai vuoroja ilman että on vapaapäiviä välillä koska tämä epidemia todennäköisesti tulee kestämään kuitenkin pitkään ja jos heti alkuun henkilökunta ajetaan loppuun kaadetaan työmäärän alle niin sitten heitä ei ole hoitamassa he eivät ole enää reservissä siinä myöhemmässä vaiheessa eli korostan tässä työhyvinvointia hyvää johtamista ja resurssien hyvää jakamista järkevällä tavalla

arvoisa puhemies ensinnäkin totean tästä että tämä tuli jo tämän käyttöönottoasetuksen myötähän tämä on jo kunnissa käytössä ja me olemme täällä niin kuin jälkitarkastusvaiheessa tämän osalta tämä asetus joka koski terveydenhuoltolakia ja sosiaalihuoltolakia oli todellakin sosiaali ja terveysvaliokunnassa lausunnolla ja eilen siitä lyhyesti kuulimme sosiaali ja terveysministeriön asiantuntijoita ja tänään teimme tämmöisen tiiviin lausunnon jonka sisältöä tässä edellä sosiaali ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja laiho jo kävikin läpi minä haluan korostaa sitä että mitä tässä määräaikaisesti tehdään ovat ensinnäkin todellakin määräaikaisia eivätkä anna niin sanotusti täysin vapaita käsiä ja tässä sosiaali ja terveysvaliokunnan lausunnossa on pyritty ottamaan huomioon niitä näkökohtia jotka tulevat olemaan tässä rajoittamassa esimerkiksi terveydenhuoltolain osalta vaikka on näitä joita siellä on erittäin paljon on erilaisia määräaikoja haluan todeta sen että niistä huolimatta täytyy noudattaa sitä että tehdään tämä hoidon tarpeen arviointi kuitenkin aina perusterveydenhuollossa viimeistään kolmantena arkipäivänä yhteydenotosta ja kiireettömässä erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta eli on tehtävä hoidon tarpeen arviointi sitä ei voi jättää missään tapauksessa tekemättä sitten tämä seikka joka tulikin jo aiemmin esille on tietysti se että nyt ei saa tulla tämän asetuksen myötä sitä käsitystä että vain koronatapauksia hoidetaan vaan myös muita tartuntatautien lisäksi olevia sairauksia tulee tulee hoitaa jatkossakin että ihmiset eivät ota tätä sillä tavalla että ei pääsisi enää tässä kohtaa kohtaa hoitoon mitä tulee tähän sosiaalihuoltolakiin ja palvelutarpeen arviointiin niin siinä ovat erityisen tärkeitä tietysti nämä haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät ja tässä lausunnossa me olemme niitä pyrkineet myös korostamaan eli siellä ovat tietysti yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaat kaiken kaikkiaan sitten he jotka ovat vammaisetuisuuksien piirissä

tulee olemaan varmasti pula henkilöstöstä käytetään näihin vakavampiin tapauksiin erityisesti ja tämän vuoksi kun tämä valmiuslakitilanne ja nämä asetukset ovat niin poikkeukselliset tätä on myös seurattava erityisen tarkasti haavoittuvien ryhmien oikeuksien toteutumisen kannalta sen että perustuslakivaliokunta oli myös omaan omaan mietintöönsä ottanut sen että täytyy

tehdä ohjeistus sosiaali ja terveysministeriön ja aluehallintovirastojen puolelta siitä miten tätä käytännössä sitten tehdään ja sen jälkeen kun olimme valiokunnan kokouksen pitäneet huomasin että sosiaali ja terveysministeriön kansliapäällikkö kirsi varhila myös julkisuudessa kertoi että on tarkoitus että annetaan yhtenäiset

puhemies täällä sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja jo kertoivatkin paljon siitä että tärkeää on pitää mahdollisuuksien mukaan

hoito toiminnassa

kuvittelisin niin maallikkona toki että ainakin nämä henkisen puolen asiat ovat sellaisia jotka nyt tässä tässä kriisissä myös korostuvat toisaalta sen takia että ihmisten arkielämään tulee mittavia muutoksia koskien ikäihmisiä toisaalta lapsia perheiden perheiden tilannetta ja toisaalta myös sitä kautta mikä tämän viikon aikana on varmaan kaikille meille välittynyt erittäin voimakkaasti että todella monella ihmisellä on huoli omasta toimeentulosta siitä

uusia toimenpiteitä huomenna tulee mutta siitä huolimatta pelkään ja ja luulen olevani oikeassa että mielenterveyspalveluiden tarve tulee kyllä tämän prosessin aikana kasvamaan eikä vähenemään ja myöskin se on hyvä ottaa ottaa arvoisa puhemies pyysin tämän puheenvuoron kuitenkin varsinaisesti sen takia että työelämä ja tasa arvovaliokunta osaltaan käsitteli tänään myös näitä kohtia jotka liittyvät muutoksiin vuosilomalakiin sekä sekä työaika ja lepoaikasäännöksiin koskien näitä avainaloja eli erityisesti sosiaali ja terveyspuolta hätäkeskustoimintaa poliisia ja pelastuslaitosta valiokunta päätyi myöskin yksimielisesti siihen näkökulmaan että tässä tilanteessa on välttämätöntä turvata henkilöstön saatavuus ja myöskin euroopan unionin työaikadirektiivi ja toisaalta ilon sopimukset mahdollistavat tässä tilanteessa sen että niin lomista ylityöstä kuin sitten sitten työ ja lepoajoista myöskin joustetaan jotta tämä työvoiman saatavuus turvataan haluan kuitenkin sanoa sen mikä täällä kävi esimerkiksi edustaja laihon puheenvuorosta jo aikaisemmin ilmi että meidän täytyy kuitenkin olla todella huolissamme tämän avainhenkilöstön jaksamisesta se on aivan avainasia ja ja sitä myös valiokunta tuossa lausunnossaan korostaa eli eli jos jos tämä avainhenkilöstö ei jaksa jaksa siinä siinä päivittäisessä rutiinissaan niin silloin me emme tätä taistelua koronaa vastaan voita on tietysti viisasta viisasta kuunnella ihan

riskiryhmään eli on todella tärkeää että että henkilöstöjohtaminen myös tässä tilanteessa tulee onnistumaan vaikka onkin välttämätöntä että että annetaan

mennä yli normaalin työlainsäädännön jotta voidaan varmistaa se että työntekijöitä on riittävästi niillä aloilla jotka nyt ovat tässä ytimessä

valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinneista on erittäin tarpeellinen ja tähän aikaan erittäin hyvin sopiva on syytä muistaa että kyllä suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä pystyy mukautumaan se ei ole millään lailla kriisissä totta kai meillä on joillakin kunnilla henkilöstöpulaa sen me tiedämme että joissakin kunnissa on pulaa ehdottomasti lääkäreistä ja erikoisammattitaitoa omaavista ryhmistä kuten erikoissairaanhoitajista sairaanhoitajista ja lähihoitajistakin on joillakin alueilla pulaa tässä pitää kiinnittää huomiota nyt valtiovallan siihen että näillä alueilla pidetään huoli siitä että saadaan sitä työvoimaa jollakin ihmeen keinolla sinne että ei ihmisten tilanne mene ihan mahdottomaksi on selvä asia että kunnat ottavat tämän asian erittäin vakavasti ja joka ainoassa kunnassa suomessa tällä hetkellä mietitään ihan varmasti ihan täysipäiväisesti ja vähän ylityöaikanakin sitä miten tämä vakava tilanne saadaan hallintaan ja kaikki ihmiset saavat ne palvelut joita he tarvitsevat kiinnitän huomiota vain kahteen asiaan

tavoiteltavaan päämäärään nähden elikkä vaikka näitä ei kiireellisiä hoitoja lykätään ja sosiaalihuollon palvelutarpeen mukaisia arviointeja lykätään tietenkään tarkoita sitä että nämä ihmiset heitteille jäävät ei missään tapauksessa vaan semmoiset vähän vähemmän kiireelliset asiat voidaan tehdä sitten kun tilanne rauhoittuu ja eihän siihen kovin pitkään siihenkään mene mutta on tärkeää muistaa se että kaikki ihmiset hoidetaan ja mitään syytä paniikkiin ei tietenkään ole ja toinen asia sitten suomi on iso maa pinta alaltaan meillä on erilaisia ympäristöjä missä ihmiset elävät maaseutukunnissa on pitkät välimatkat ja täällä suuressa helsingissä ja pääkaupunkiseudulla yleensä ja suuremmissa kaupungeissa ihmiset elävät monesti yksinäisyyden keskellä kaiken kiireen kaikkien ihmisten keskellä yksinäisyydessä kyllä nyt on sosiaali ja terveydenhuollon pidettävä siitä huoli ja kotisairaanhoidon on pidettävä tarkasti huoli siitä että yksikään ihminen ei niiden ongelmien kanssa yksinään jää ei missään tapauksessa tiedän että omassa kotikunnassani

tämä samainen käytäntö olkoon mikä suomen nurkka tahansa kaikki ihmiset hoidetaan hyvin ja ennen kaikkea kukaan ei jää tämän hyvän hoitopiirin ulkopuolelle nyt kun ministeri on paikalla niin kysyn miten on tähän asiaan suhtauduttu ministeriössä asia on vakava kun suomi on kuten sanoin iso maa ja erilaisia olosuhteita eri paikkakunnilla miten on varmistettu tässä vaikeassa tilanteessa kun ihminen on yksin esimerkiksi kaupassa käynti joka vanhemmalla ihmisellä on vaikeaa no siihen varmaan kunnat etsivät ratkaisun mutta

arvoisa puhemies kiireettömän hoidon väistyminen

tieltä on erittäin iso kysymys toisin kuin me pystymme kaikista hankaluuksista huolimatta siirtymään etäopetukseen meillä ei ole tiedossa että koulupuolella tulisi erityisiä uusia resurssitarpeita siinä määrin kuin terveydenhuollossa ja sitä samaa henkilökuntaa ei jouduta siirtämän koronaviruksen hoitamiseen kuten terveydenhuollossa tämä on erittäin iso kysymys miten turvaamme kiireettömän ja muunkin tarpeellisen hoidon koronaepidemian aikana

rajattu määrä sitä osuutta hoidosta jota voidaan aidosti kutsua kiireettömäksi on turvattava ihmisten oikeus esimerkiksi kunnollisiin syöpähoitoihin ja muihin todella tarpeellisiin sairaanhoidon toimenpiteisiin tämän epidemian aikana nyt olisin kysynyt ministeri kiurulta siitä kun koko eurooppa muutti aika nopeastikin strategiansa kun tieto koronaepidemian leviämisestä lisääntyi ensin ajateltiin että voisimme selvitä ehkä hyvän terveydenhuoltokapasiteetin myötä isommastakin määrästä tartuntoja hyvin nopeasti nopeasti huomasimme että tämä olekaan mahdollista siinä määrin kuin ajateltiin aluksi ja muodostui käsitys että on tärkeää mahdollisimman nopeasti saada epidemia talttumaan ja epidemian saa talttumaan ja hidastumaan tietysti paremmin kun siihen tarttuu ajoissa kuten maailman terveysjärjestö who myös on suosittanut ja kehottanut kaikin keinoin onko nyt strategia se että suomessakin me haluamme mahdollisimman vähän tartuntoja kaikin inhimillisin keinoin heti alussa ja sen jälkeen toivomme että koronalääkehoidot kehittyvät joitain alustavia lupaavia uutisia niistä on ollut tietysti toinen ja isoin ratkaiseva keino ehkä selviytyä tästä kriisistä on rokotteen kehittäminen nyt tietysti arviot siitä rokotteen aikataulusta eivät ole kovin mieltä lämmittäviä tällä hetkellä mutta tiede on välillä ihmeellistä ja toivomme että voisimme saada rokotteen mahdollisimman pian nyt kun katsotaan vertailuja aasiaan niin moni aasian maa on selvinnyt paremmin kuin esimerkiksi italia tai espanja koronaepidemian hillitsemisessä siellä on otettu käyttöön vähän erilaisia keinoja maasta riippuen on ollut laajaa testauskapasiteettia on ollut myöskin mitä ilmeisemmin ihmisten paikantamisen avulla tapahtuvaa tietoa ja tietoutta ja sen käyttöä jolloin on pystytty kertomaan ihmiselle myös jos hän on mahdollisesti altistunut ja sellaisen ihmisen lähellä ja pystyy menemään koronatestiin elikkä tämä hyvin nopea eristäminen testaaminen on ollut joissain maissa keinona no sitten joistain maista kerrotaan että myös myös laajamittainen hengityssuojainten käyttö olisi olisi yksi keino joka joka heillä on käytössä no nyt kiinassa todetaan mitä ilmeisimmin hyvin vähän tai ei oikeastaan enää juurikaan näitä uusia tartuntoja miten me pääsisimme näiden muutamien aasian maiden tielle jos tämä on tavoite emme halua koetella myöskään yhtään tarpeettomasti meidän tehohoidon kapasiteettiamme tai meidän erikoissairaanhoidon ja täytyy varautua myös siihen huonoimpaan mahdolliseen skenaarioon sen takia on hyvä korostaa että kaikissa meidän arvioissamme täytyy olla tiettyä varovaisuutta mukana olisin tässä kysynyt myös siitä kun tänään helsingin sanomat kirjoitti että thln arviot poikkesivat jonkun verran näistä kansainvälisistä arvioista mihin nämä meidän nyt tällä hetkellä perustuvat tietysti uskon että siellä on on yritetty parhaansa ja nyt nyt on strategiaakin muutettu aika nopealla aikataululla mutta näkyykö tämä kaikissa meidän toimenpiteissämme ja olemmeko me nyt varmasti tuplatsekanneet kaikki luvut ettei sitten jouduta toteamaan muutaman päivän päästä että nyt näitä lukuja olisikin pitänyt kuitenkin korjata jollain tavalla ja meidän olisi pitänyt esimerkiksi tänään ohjeistaa laskettelukeskuksia sulkemaan ovensa koska nyt nämä uutiset tietysti huolestuttavat ihmisiä meillä on kauppakeskuksen avajaisia ja laskettelurinteitä auki ja tiedämme nyt näistä euroopan esimerkeistä että epidemia on laajasti levinnyt myös tämmöisistä laskettelukeskuksista ja jopa yhdestä rinnebaarista toki se ehkä koettelee vähän ihmisten oikeudenmukaisuuden tunnettakin että jos osa pitää lapsia kotona ja lapset eivät voi osallistua opetukseen mutta toisaalta sitten vielä jatkuvat jotkut muut yhteiskunnan toiminnat on mitä ilmeisimmin riski riski saada tartunta mutta kaikkein eniten vielä kiinnostaa tämä suomen strategian kirkastaminen onko se mahdollisimman vähän tartuntoja mahdollisimman tehokkaasti ja sen jälkeen testauskapasiteetin laajentaminen ja mahdollisesti uudet muut keinot lääkkeet rokotteet joita nyt kehitetään on tosi hienoa että tällaisia uusia ideoita on syntynyt tämän kriisin ratkaisuun ainakin viikonloppuna järjestetään hack the crisis tilaisuus joka on lähtenyt yrittäjiltä ja startup puolelta ilmeisesti liikkeelle ja siinä on nyt mukana temiä ja ja muitakin toimijoita hyvin aktiivisesti eli tämmöinen osallistava tapa joka meillä politiikassa aina ole se päätapa toimia on nyt se valtavirta joka onneksi tässä kuitenkin on lähtenyt vahvasti liikkeelle osallistetaan kaikkia mahdollisia tahoja ideoimaan nyt uusiakin ratkaisuja koronaepidemian työpaikkamenetyksiin ja uusiin aloihin joita haluamme vielä tämän kriisin jälkeenkin saavuttaa mutta miten on terveydenhuollon tilannekuvan osalta onko meillä nyt riittävä osallistava

kiitos mahdollisuudesta kommentoida tässä mennään nyt tähän koronakeskustelun ytimeen mutta ajattelin että tulee selkeästi koko salille todettua nyt vastaus myöskin edustaja holopaisen kysymyksiin lähtökohtana suomessa on nimenomaan se että me olemme tehneet kaikkemme tähän epidemiaan varautumisen ensimmäisessä vaiheessa siinä että me yritämme hidastaa epidemian puhkeamista näin on toimittu nimenomaan heti alkuun siten että kun joku henkilö on saanut tartunnan saanut tartunnan hänen ympärillään ollut altistuneiden piiri on ohjattu karanteeniin ja ja itse tartunnan saanut on ohjattu eristykseen tämä työ mikä suomessa tehtiin on onnistunut paremmin verrattuna esimerkiksi kansainvälisiin

siihen että kun nämä eristystoimet eivät enää toimisi eli kaikkia tartuntaketjuja ei pystyttäisi enää peräämään silloin me siirrymme käytännössä siihen että korona ei ole enää hallitusti näissä tartuntaketjuissa jos niitä ei pystytä selvittämään ennen kuin näin tapahtui siirryimme seuraavan vaiheen valmisteluun silloin valtioneuvosto varautui siihen että annettiin kaikki ne toimet jotka seuraavassa vaiheessa valtioneuvostotasolla voitaisiin tehdä tätä kautta tuo paketti valmistui torstaina ja sen rajoitustoimien merkittävyys on jo havaittu niissä thln tuottamissa laskelmissa joissa tieteellisesti voidaan etsiä sitä pintaa kuinka paljon ihmisten kontaktit ja sitä kautta mahdollisesti tartunnan

se näkyy myös katukuvassa niin kuin huomaamme ihmiset ovat ottaneet vinkistä vaarin jo menneen viikonlopun aikana kun sitten parlamentaarinen sopu löytyi siitä että tosiasiassa me voimme ottaa vieläkin kovempia toimia käyttöön silloin oli mahdollista keskustella nimenomaan tämän valmiuslain käyttöönotosta olemme valmistelleet sitä toki jo aikaisemmin ja varautuneet siihen uhkakuvaan jotta nämä toimet sosiaali ja terveydenhuollon kantokyvyn varmistamiseksi ja hoidon saamiseksi kaikille suomalaisille kaikissa olosuhteissa varmasti tulevat toteutumaan tältä osin linja on hyvin selkeä niitä eristystoimia hyvin rajoittavia toimia on jatkettava jotta me voimme pitää kiinni siitä mitä me tässä nyt yritämme kontaktien vähentäminen on paras keino suojautua epidemiaa vastaan kun koko yhteiskunta tekee sitä kaikki keskitetysti jokainen meistä pitää kontaktit minimissä sillä saadaan nimenomaan aikaan se että epidemian huippu alkaakin selkeästi loiveta ja tällä varmistetaan tietenkin ensi sijassa se että meillä on terveitä ja toimintakykyisiä alan henkilöitä tekemään näitä tehtäviä jotka ovat tulevien viikkojen aikana kovia sillä varmistetaan samaan aikaan myöskin se että tätä tautia voidaan hidastaa jolloin on varmuus siitä että meillä riittää terveydenhuollon kapasiteetti joka tarkoittaa sitten petipaikkoja se tarkoittaa tehohoitoresursseja tämänhetkisillä ennusteilla tietomme olisi tällä hetkellä se että nämä rajoitustoimet purevat niin että tämä voitaisiin taata ja eduskunta on työskennellyt tässä nyt yötä päivää jotta me voisimme antaa myöskin kentälle sen varmuuden että työvälineet ovat käytössä että näin voitaisiin tehdä sen takia on tärkeää

valmiuslain ja sitä ovat osa kokonaisuutta jossa me olemme lähteneet tämän tautihuipun hidastamisessa sille tielle että meidän sosiaali ja terveydenhuollon kantokyky ei tulisi koskaan vastaan tämä vaatii kansalta paljon se vaatii meiltä päättäjinä paljon mutta meidän on myös uskottava että on järkevämpää olla ottamatta pahinta vastaan aivan silmät ja tältä osin me teemme nyt täällä kaikkemme että nämä asetukset joita joita käsittelemme antavat meille siihen mahdollisuuden kommentoin vielä näitä yksittäisiä kysymyksiä myöhemmin mutta totean että minusta tässä on käyty erinomaista keskustelua siitä että ei ole kysymys siitä että sosiaali ja terveydenhuollossa tällä hetkellä oltaisiin tilanteessa jossa olisi liian lepsut määräajat pikemminkin päinvastoin olen tässä yrittänyt määräaikoja hallituksen linjaamalla tavalla nimenomaan parantaa perusterveydenhuollossa lääkäreiden saatavuutta seitsemässä päivässä ja niin edespäin mutta nyt me elämme niin poikkeuksellisia aikoja ja nämä poikkeusolot vaativat meiltä myöskin että me joudumme katsomaan mikä on se kaikkein akuutein tarve perustuslakivaliokunnassa on tehty erittäin hyviä ja ansiokkaita huomioita nimenomaan siitä että näitä välineitä jotka ovat tulossa käyttöön tulisi käyttää vain äärimmäisessä tapauksessa silloin kun niitä todella tarvitaan siihen tavoiteltavaan päämäärään pääsemiseksi tältä osin kun tilanne on hyvin poikkeuksellinen me tällä turvaamme sosiaali ja terveydenhuollon kapasiteetin tämä on vaativa tapa uskon että moni ihminen joka on pitkään odottanut esimerkiksi

näitä vaativia leikkauksia soveltuu koulutettuna henkilökuntana lisäkoulutuksella myöskin tekemään tehohoitoa jos akuutti tarve vaatii näin ollen on sanottava että me joudumme nyt kansakuntana ja erityisesti myöskin sosiaali ja terveydenhuollon ammattilaiset

haluaisin tietää miksi tällainen linjaus ollaan tekemässä ja onko se tehty poliittisella ohjauksella vai ovatko virkamiehet näin ohjeistaneet sairaanhoitopiirejä nimittäin tällaisessa tilanteessa oikea aikaisen ja avoimen tiedonvälityksen tarve on ihmisillä suuri meidän ei pidä siirtyä millekään pohjois korean linjalle tässä tiedottamisessa vaan nyt tarvitaan nimenomaan sitä avoimuutta minä uskon että kansalaiset paljon paremmin pystyvät tässä kriisissä olemaan rauhallisella mielellä kun tiedetään missä mennään ja siinä mielessä toivon että ministeri selvittää asian jos ei nyt tiedä tätä syytä mikä tässä taustalla on tämän asian selvittää ja tuo eduskunnan tietoon
ministeri kiuru
arvoisa puhemies kiitos tästä evästyksestä en ole tiennyt että näin suorasukainen määräys on annettu meillä on huomenna itseni johdolla kokous olen pyytänyt kaikkia sairaanhoitopiirejä ja niitä toimivia perustason tahoja jotka voivat osallistua yhteydenpitoon huomenna skype kokoukseen jotta me voisimme käsitellä tulevia tapoja tämän koko tuotannon järjestämiseen siltä osin tämä tilaisuus on vasta huomenna tänään ja sen jälkeen olemme ajatelleet käydä keskustelun koko kansakunnan edessä nimenomaan siksi että niitä ohjeistuksia ei tule toimikentälle vaan kaikki ihmiset saisivat osallistua tähän keskusteluun näin olemme tänä aamuna päättäneet mutta en ole ehtinyt olemaan ministeriössä tuon aamuhetken jälkeen joten en en tiedä mitä iltapäivällä on tapahtunut mutta tärkeää tässä keskustelussa nyt on se että mehän tänään keskustelimme pääministerin tiedotustilaisuudessa nimenomaan yli seitsemänkymmentä vuotiaiden tilanteesta taudinkuvasta ja siitä kokonaisuudesta miten tämä levinneisyys suomessa menee siltä osin totesin että kun näistä asioista keskustellaan huomenna ja pidetään erillinen tiedotustilaisuus koko järjestämiskenttää koskevista asioista niin minusta olisi ollut suuri sääli yli seitsemänkymmentä vuotiaiden kannalta käydä tätä keskustelua vain siellä sen takia ajattelin että huomenna jatketaan tätä keskustelua

arvoisa herra puhemies suomessa pitää nyt kaikin keinoin pyrkiä tasaamaan koronaviruksen aiheuttamaa tautihuippua jotta terveydenhuollon kantokyky kestää epidemian aiheuttaman kuormituksen aivan kuten ministeri kiurukin totesi monissa maissa terveydenhuollon kapasiteetti on ollut kriittisesti kuormittunut voimme suomessa vähentää vakavia sairauksia tehokkaimmin suojaamalla erityisesti perussairauksista kärsivät riskiryhmät ja ikääntyneet tartunnalta erityisesti taudin vakaville oireille alttiit riskiryhmät ja juuri näin nyt tehdään toivon todella että näitä suosituksia ja voisiko sanoa mieluummin määräyksiä kansakunnassa noudatetaan suomessa varautuminen koronaviruksen aiheuttamaan epidemiaan on nähdäkseni melko hyvällä tolalla niin hyvällä kuin se ylipäätään tässä aikataulussa on ollut mahdollista varautumista on toki tehty siitä lähtien kun epidemia kiinassa käynnistyi terveydenhuollossa siis sekä julkisella että yksityisellä sektorilla tämä tarkoittaa tietysti lisää työvoimaa tiloja ja laitteita myös yksityisen sektorin kapasiteettia otetaan käyttöön tarvittaessa samanaikaisesti siis vähennetään kiireetöntä toimintaa ja juuri siitähän on kyse myös tässä asetuksessa asetuksen tarkoituksena on vapauttaa sosiaali ja terveydenhuollon resursseja koronainfektioon sairastuneiden hoitoon muuhun kiireelliseen hoitoon ja välittömien sosiaalipalveluiden arviointiin aivan kuten aikaisemmassa puheenvuorossaan edustaja vehviläinen totesi on muitakin vakavia uhkia ja vakavia sairauksia kuin korona joita myös täytyy puhemies perustuslakivaliokunta siis esittää yksimielisesti että valtioneuvoston jo annettua asetusta ei kumota valiokunta tekee kuitenkin tärkeitä huomioita kuten kuulimmekin valiokunnan puheenjohtajan puheenvuorossa se esimerkiksi kiinnittää huomiota valmiuslain neljänteen pykälään jonka mukaan lain toimivaltuuksia voidaan käyttää vain sellaisin tavoin jotka ovat välttämättömiä lain tarkoituksen saavuttamiseksi ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun puhemies tämän asetuksen sisältö on yksi niistä voimakeinoista joilla käymme taistoon koronavirusta vastaan monien edustajien tavoin kannan itsekin huolta tämän asetuksen mukanaan tuomista kiireellisyysarvioinneista jotka ovat ymmärrettävästi hankalia isossa kuvassa kuitenkin luotan terveydenhuollon ammattilaisten osaamiseen ja vahvaan ammatillisuuteen

puheenvuoroni on mennyt tätä keskustelua käytäessä pari kertaa uusiksi en lähde puhumaan mitään yleistä koronainfektion torjunnasta olen siitä lyhyesti puhunut eilen ja toissa päivänä keskityn nyt ihan tähän käsillä olevaan asetukseen jossa käydään

säätelevien lakien ja asetusten väljentämiseksi jotta voidaan keskittää voimavaroja tähän kiireelliseen hoitoon mutta tässä nousi aivan hetki sitten esille keskustelu tehohoitopaikoista ja niiden lukumääristä sain samalla tavalla tässä vasta kuullakseni että olisi jossakin sanottu sitä tai tätä ja kuulitte ministerin vastaukset hänkään ei ollut tätä kuullut mutta suomessahan tilanne on se että meillä on tällä hetkellä vähän yli kolmesataa tehohoitopaikkaa siitä on ihan julkinen tieto julkaistu etelä karjalan keskussairaalassa on kuusi husissa husissa satakaksikymmentä ja niin edelleen sitten meillä on parisataa tehovalvontapaikkaa se on vähän kevyempi resurssi ja sitten meillä on vielä muita valvontapaikkoja noin kaksisataa nyt sairaanhoitopiirit ovat siirtyneet muun muassa hus tänään täysvalmiuteen joka on ensimmäinen kerta kun sairaalat ovat siirtyneet täysvalmiuteen sinä aikana kun itse olin terveydenhuoltojärjestelmän palveluksessa useita kymmeniä vuosia näin ei kertaakaan tapahtunut korotettua valmiutta joka on se lievempi aste kyllä käytettiin muutaman kerran mutta täysvalmiutta ei kertaakaan siinä muutetaan sairaalan johtamisjärjestelmää siinä otetaan maksimikapasiteetti sairaansijoja käyttöön siinä muutetaan hyvin monia käytännön asioita olinkin ajatellut aloittaa tämän puheenvuoroni sanomalla että eduskunta säätää lait tässä tapauksessa tekee valvontatehtävää suhteessa tähän soveltamisasetukseen ja palvelujärjestelmä vastaa siitä operatiivisesta toiminnasta

käytännössä kiireetön hoito jouduttiin pysäyttämään kokonaan meillä on ollut kaksi kertaa laaja tehyn lakko syksyllä kaksituhattaseitsemän irtisanomisuhan alaisuudessa ajettiin alas alas tätä kiireetöntä hoitoa tämä asia osataan siellä terveydenhuollossa haluan valaa hieman realismia nyt kuitenkin jotta me täällä eduskunnassa ymmärtäisimme mitä nämä lait ja asetukset käytännössä tarkoittavat jos me otamme suuren päivystävän keskussairaalan kuitenkin ovat meidän julkisen terveydenhuollon selkäranka niin kuusikymmentä prosenttia niiden sairaaloiden toiminnasta on itse asiassa päivystävää jossa aikaviive on yhdestä sekunnista neljään tuntiin kun potilaan hoito alkaa sitten siitä jäljelle jäävästä neljästäkymmenestä prosentista puolet eli kaksikymmentä prosenttia siitä koko kapasiteetista on kiireellistä hoitoa jossa ovat mukana esimerkiksi uudet syövät joiden hoito on aloitettava kahdessa viikossa ja sitten meillä on se kiireetön hoito

käytetään ne rahat eri tautien hoitoon kaikkein kallein sairaus siis johon käytettiin eniten resursseja oli skitsofrenia sen jälkeen tulivat eräät muut mielenterveyden häiriöt sen jälkeen tuli kuusi eri syöpää siellä tuli rintasyöpä siellä tuli eturauhassyöpä suolistosyövät ja niin edelleen sitten muistaakseni sijalla kahdeksan oli iloinen asia synnytykset ja kaikki nämä mitä äsken luettelin ovat asioita jotka tehdään heti ne ovat kiireellistä hoitoa sitten siellä oli aika kaukana siinä luettelossa tekonivelkirurgia vaikka tehdään neljätuhatta leikkausta niin se ollut top kympissä ja sitten ovat esimerkiksi kaihileikkaukset joita tehdään tälläkin alueella kymmenentuhannen vähän alle tuhannen euron keskihinnalla se on siis kymmenen miljoonaa euroa puoli prosenttia husin rahoista nämä sairaalakoneet ovat tällä hetkellä päivystäviä sairaalakoneita nyt onneksi on niin että tämä ilmapiiri tämä yhteiskunnan hyvin nopea muuttuminen muutaman päivän aikana on vähentänyt tapaturmia on vähentänyt kausi influenssaa on vaikuttanut akuuttien sairauksien kirjon sisällä niin että meille on itse asiassa tullut enemmän mahdollisuuksia hoitaa nyt näitä koronainfektiopotilaita sitten kun tähän otetaan lisäksi tämä kiireettömän hoidon

sosiaali ja terveysvaliokunta lausunnossaan perustuslakivaliokunnalle korosti voimakkaasti sitä että hoidon tarpeen arvioinnin tulee sujua tässä kaiken aikaa siinähän ratkaistaan käytännössä se onko hoidon tarve kiireellinen vai onko se kiireetön ei meillä tule kansanterveys romahtamaan sen takia että meillä nyt esimerkiksi polvivaivat aikanaan itse tämä nyt on anekdootti päätin odottaa kuinka kauan kestää päästä siis vuonna kaksituhatta julkisen terveydenhuollon magneettikuvaukseen polven kanssa ja kun se kesti kahdeksan kuukautta niin odotin ihan voisiko sanoa piruuttani kesäkuusta tammikuulle ja eihän minulle mitään vaarallista sinä aikana tapahtunut ei sille polvelle mitään tehty ja nyt siitä on kaksikymmentä vuotta eli meillä on kiireellisiä ja ei kiireellisiä sairauksia sairauksia kyllä terveydenhuoltojärjestelmä tästä selviää

tehohoidon kapasiteetti koska täällä on käytetty siitä hyviä puheenvuoroja siellä on ihmisiä joiden paras paikka onkin nyt olla kotona jotta taudit eivät heihin tarttuisi heille täytyy järjestää lääkkeet heille täytyy järjestää kotihoito hygienia ja muu muu tuki se miten me tulemme tästä kriisistä selviämään riippuu aivan kokonaan siitä kuinka moni suomalainen saa tämän koronavirustartunnan mehän tiedämme niin kuin täällä on jo muutaman kerran sanottu että yli kahdeksankymmentä vuotiaasta väestöstä heillä jotka ovat saaneet tartunnan ulkomailta saatujen esimerkkien mukaan kuolleisuus on ollut viisitoista prosenttia meillä on kolmesataatuhatta yli kahdeksankymmentä vuotiasta ihmistä jos heistä kymmenen prosenttia saa tartunnan siis kolmekymmentätuhatta niin viisitoista prosenttia siitä on neljätuhattaviisisataa jos onnistumme että vain yksi prosentti saa tartunnan niin kuolleisuus on kausi influenssan luokkaa vuonna kaksituhattaseitsemäntoista ja meillä kuoli kausi influenssaan neljäsataaviisikymmentä suomalaista silloin lehdet eivät tehneet yhtäkään juttua että tänään kuoli ensimmäinen kausi influenssapotilas en tiedä nyt onko mitään tämmöistä tiedon antamisen kieltoa päällä en usko siihen mutta saatan kuvitella että sairaaloissa ollaan nyt aika herkkänä sen suhteen kuinka paljon sensaatiota tässä nyt haetaan jos nyt viittaan siihen että meillä vuosina kaksituhattakuusitoista ja kaksituhattaseitsemäntoista ei todellakaan kerrottu että tänään kuoli ensimmäinen kausi influenssapotilas huomenna toinen ja niin edelleen niin kyllä tässä tietysti täytyy nyt tiedonvälityksenkin tuntea tämä

arvoisa herra puhemies harmi että ministeri ehti poistua aitiosta olisin kysynyt häneltä tästä uutisesta joka juuri äsken tuli se kuuluu näin että sairaanhoitopiirit ovat kertoneet että sosiaali ja terveysministeriö on kehottanut olemaan julkistamatta määriä koronan takia tehohoidossa olevista

ylijohtajan mukaan thln viestintää pohditaan tuossa aamulla meillä oli tiedotustilaisuus hallitus ja ministerit tiedottivat tästä koronatilanteesta ja silloin kiitos ministeri että saavuitte takaisin thln mika salminen ilmaisi kun häneltä kysyttiin kuinka paljon meillä on potilaita nyt tehohoidossa että yhdellä tai on laskettavissa tämä potilaiden määrä olisi kyllä hyvin tärkeää että meidät pidetään ajan tasalla siitä mitä suomessa tapahtuu ja kuinka paljon myös tehohoito lisääntyy kysyn teiltä ministeri onko tämä uutinen paikkansapitävä että sosiaali ja terveysministeriö olisi kehottanut olemaan julkistamatta määriä koronan takia

kunta voi myös luopua sosiaalihuoltolain pykälässä tarkoitetusta palvelutarpeen arvioinnista lukuun ottamatta kiireellistä avun tarvetta on erittäin tärkeää että kun meillä tämä asetus on jo astunut voimaan niin siitä huolimatta ihmisille tiedotetaan että kysymys on vain kiireettömästä hoidosta mutta sitten kiireelliseen

sinne terveysasemalle että häntä kuunnellaan ja hän tietää sitten että sinne on aina mahdollisuus mennä tämä toinen asetus liittyy sitten siihen että meidän henkilöstömme riittää tämän koronavirusepidemian aikana tämän asetuksen mukaan työnantaja voi tarvittaessa keskeyttää työntekijän loman tai siirtää sen antamisen ajankohtaa poiketen velvollisuudesta hankkia työntekijältä suostumus ylityön tekemiseen sekä poiketen lepoaikasäännöksistä olemme ensimmäistä kertaa siinä tilanteessa nyt että hoitaja joutuu vastaamaan ei en pääse työvuoroon on sairaana hyvin usein hoitaja menee sairaana sinne työvuoroon sen takia että hän tietää että sitä sijaista on erittäin vaikea saada ja että henkilöstöpula tulee olemaan ilmeinen erityisesti se on siellä vanhustenhoidossa kysyisin teiltä ministeri millä tavalla se nyt turvataan että siellä vanhustenhoidon kentällä niitä hoitajia riittää erittäin paljon on tullut tiedusteluja nyt hätäisiltä omaisilta kun omaiset eivät pääse sinne vanhusten hoitopaikkaan vierailulle niin he ovat hädissään siitä riittääkö siellä sitten tämä perushoito näille vanhuksille kun ovat olleet päivittäin auttamassa siellä syöttämisessä juottamisessa ja myös pesuissa wchen auttamisessa

totta kai jokainen hoivapaikka tekee parhaansa että hoitajia riittää mutta miten tämä todellakin turvataan että siellä yksikössä sitten sitä hoitoa on toinen liittyy nyt sitten näihin suusuojuksiin ja maskeihin olette tänään linjanneet että kotihoidossa työntekijät käyttäisivät maskeja millä tavalla siihen tarpeeseen vastataan kun viesti kentältä on se että näitä välineitä ei siellä ole testien lisäämisestä sen verran että jotta sitä kiireellistä tilaa ja hätätilaa ei tule ja sitä että ihminen sitten siinä korkeassa viimeisimmissä kuumeessa lähtee hakeutumaan hoitoon niin olisi erittäin tärkeätä että hyvin varhaisessa vaiheessa ihminen jo testattaisiin mikä on se testiä on mahdollisuus ottaa päivittäin toteutuuko se ihmisiltä tulee viestiä siitäkin että vaikka olisi korkea kuume ja on yrittänyt pyrkiä sinne palvelun piiriin niin ei pääse eihän tähän vaan linjata sitä että on kiireetöntä hoitoa koska ilmiselvästi on tarve saada se

puhemies tämä on ensimmäinen kerta kun valmiuslain mukaisia soveltamisasetuksia hyväksytään täysistunnossa koko valmiuslain osalta luodaan samalla tällaista valtiosääntökäytäntöä kun ensimmäistä kertaa ensin otettiin tämmöiset valtuudet käyttöön eduskunta suorastaan hartaasti keskusteli näiden toimintavaltuuksien käyttöönottoasetuksista ja tästä poikkeusolojen toteamisesta ja kun nyt sitten ensimmäistä kertaa näitä konkreettisempia soveltamisasetuksia käydään läpi niin samalla muodostetaan käytäntöä siitä minkälaisen vuorovaikutuksen eduskunta ja hallinto valtioneuvosto käyvät näiden asioiden yhteydessä kyseessähän ei ole mikään laajennettu kyselytunti vaan pikemminkin edustajat voivat antaa evästyksiä siihen soveltamiseen miten

käytännössä toimivat ja elävät eri hallinnon tasoilla valmiuslain mukaisten soveltamisasetusten jälkitarkastusoikeutta koskeva säännös otettiin nykyiseen valmiuslakiin perustuslakivaliokunnan ehdotuksen perusteella oli ehdotettu jälkitarkastusoikeudesta luovuttavaksi sen vuoksi etteivät valmiuslain nojalla annettavat asetukset enää sisältäisi lailla säädettäväksi kuuluvia asioita perustuslakivaliokunta katsoi viitaten lainsäädäntövallan delegoimisesta tämä silloisen hallituksen esittämä arvio ei ollut perusteltu valiokunta piti valmiuslain luonteen huomioon ottaen muutoinkin asianmukaisena että eduskunnalle taataan mahdollisuus tarkastaa yksittäisten valmiuslain nojalla annettujen asetusten asianmukaisuus välttämättömyys ja oikeasuhtaisuus välittömästi niiden antamisen jälkeen eduskunnan jälkitarkastusoikeuden tarkoituksena on siis lähinnä tarkastaa yksittäisten valmiuslain nojalla annettujen soveltamisasetusten asianmukaisuutta välttämättömyyttä ja oikeasuhtaisuutta menettely korostaa osaltaan eduskunnan asemaa ylimpänä valtioelimenä myös valmiuslain mukaisissa poikkeusoloissa kun nyt on käyty näitä keskusteluja koulutuksen terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen osalta niin kyllä voidaan havaita että tässä on niin raju tämä yhteys normaaliin lainsäädäntöön siinä miten sitä muokataan että tämä jälkitarkastusoikeus on hyvinkin perusteltu myös näitten soveltamisasetusten osalta tämä työ on tärkeää myös tulevia tulevia tilanteita varten ja myös tämän pahenevan kriisin hoitamisen vuoksi tuo tilanne silloin kun valmiuslakia säädettiin oli sellainen että näistä asetuksistahan kiisteltiin pitkälti sen takia että aiemman valmiuslain mukaan tasavallan presidentin asetuksella oli saatettu voimaan nämä poikkeukselliset valtuudet sitä mallia ei koskaan kokeiltu mutta varmasti jos se olisi säilynyt tässä olisi paljon isompi kynnys se että valtioneuvosto valmistelee asetukset ja myös päättää niistä mahdollistaa tämän hyvin tiiviin tiiviin vuorovaikutuksen hallituksen ja ja eduskunnan kesken ja saadaan mahdollisimman toimivia soveltamisasetuksia sitten tuloksena presidentti on toki tärkeällä tavalla mukana näiden poikkeusolojen toteamisessa niin kuin tälläkin kertaa todettiin yhdessä valtioneuvoston ja eduskunnan kanssa näihin ensimmäisiin asetusten mietintöihin ja erikoisvaliokuntien lausuntoihin sisältyy tärkeitä huomioita ja tavallaan ohjausta sille miten miten näitä soveltamisasetuksia käytännössä noudatetaan ja mitä ikään kuin lisätoimia hallitus ja hallinto tarvitsevat jotta jotta ne pelaavat sitten käytännön elämässä valtioneuvoston soveltamisasetuksille on on tärkeää että ne mielellään antaisivat aika selkeän kuvan hallinnolle sen toteuttajille siitä miten pitää toimia mitkä ovat ne poikkeukset tästä normaalista menosta meillä hyvin monet portaat sekä valtionhallinnossa että näissä tärkeissä palveluissa kunnissa soveltavat näitä asetuksia ja poikkeusmenettelyjä joten on hyvä että itse se perussoveltamisasetus on selkeä mutta erityisen tärkeitä ovat sitten myös ne jatko ohjeet mitä ministeriöistä ja keskushallinnosta annetaan eteenpäin

meillä on siinäkin mielessä tarvetta antaa näitä ohjauksia ohjauksia että että myös tähän seuraavaan vaiheeseen voidaan kohentaa tilannetta voidaan tarvittaessa ottaa lisää erityisvaltuuksia käyttöön uusilla käyttöönottoasetuksilla mutta sitten näissä jatkamisasetuksissa jotka tässä tapauksessa tulevat kovin pian ennen kolmastoista neljättä käsittelyyn voidaan tehdä sitten täydentäviä tarkentavia selkeyttäviä muutoksia eli niitä ei hyväksyä ne tulevat kovin piankin koska siinä on pääsiäinen eli käytännössä parin viikon päästä päästään jo käsittelemään uudelleen näitä asioita jatkamisasetusten muodossa meidänkin eduskunnan osalta varmasti sitten jatkamisasetusten osalta on vielä vielä sutjakampi tämä käsittely niin valiokunnissa kuin täysistunnossa mutta tärkeätä on aina varata asian laadun mukaan ja asian ongelmien vuoksi tämä tämä prosessi eduskunta on näyttänyt hyvää kenttäkelpoisuutta sillä että että näin nopealla aikataululla on pystytty käsittelemään niin perustuslakivaliokunnassa erikoisvaliokunnissa nämä lausunnot ja mietinnöt ja tätä hyvää mallia on on syytä sitten noudattaa jatkossakin tärkeätä on että asetetaan oikeaan tärkeysjärjestykseen nämä tärkeät tavoitteet joita hallitus joutuu noudattamaan hyvin vaikeita periaatteita samanaikaisesti suojata terveyttä turvallisuutta työtä toimeentuloa ja taloutta ja tähän me eduskunnasta annamme hyvää tukea

arvoisa puhemies meillä on tässä keskustelussa nyt kysymys siitä kuinka nämä valmiuslait vaikuttavat sosiaali ja terveyspalveluihin se on jo selvää sen me olemme tässä keskustelussa totta kai jo alunpitäen ymmärtäneet että niiden painopisteet tulevat tässä nyt muuttumaan se on selvä painopiste on ennen kaikkea kiireellisimmissä tapauksissa mutta myöskin haavoittuvimmissa ihmisissä ja kun on kysymys koronaviruksesta niin nämä haavoittuvimmat ihmiset ovat pitkäaikaissairaat ja erityisesti iäkkäät ihmiset nyt kun tässä on asetettu sitten iäkkäät ihmiset yli seitsemänkymmentä vuotiaat näissä valmiuslakiin liittyvissä ohjeistuksissa karanteenin kaltaisiin oloihin joissa pyritään välttämään olemme saaneet erittäin paljon palautetta ihmisiltä miksi näin onko tässä joku ikäsyrjintä onko tässä jotenkin erityistilanteeseen asetettu iäkkäämmät ihmiset itsekin olin tätä asiaa kysymässä tuossa alkuviikolla mutta en kysy enää olemme saaneet thlltä nämä tilastotiedot jotka koskevat italiaa ja kiinaa ja meillä on nyt tarkat luvut siitä mikä on kuolleisuusriski ikäryhmittäin koronaan sairastuneiden ihmisten kohdalla nämä luvut ovat omalla tavallaan hyvin pelkistettyinä tärkeät kaikkien kansalaisten tietää kiinassa ja italiassa alle kolmekymmentä vuotiaista koronaviruksen tartunnan saaneista kuolleisuusprosentti on nolla pilkku nolla nolla kun mennään alle viisikymmentä vuotiaisiin kolmekymmentä viiva viisikymmentä vuotiaisiin kuolleisuusprosentti on nolla pilkku yksi eli promille kun me menemme viisikymmentä viiva kuusikymmentä vuotiaisiin kuolleisuusprosentti on yksi prosentti kun me menemme kuusikymmentä viiva seitsemänkymmentä vuotiaisiin kuolleisuusprosentti on kolme ja kun me menemme seitsemänkymmentä viiva kahdeksankymmentä vuotiaisiin italiassa ja kiinassa koronavirukseen saaneista on kuollut joka kymmenes kymmenen prosenttia ja vielä hurjempi luku on kun menemme yli kahdeksankymmentäviisi vuotiaisiin silloin kuolleisuusprosentti on kaksikymmentä tämä sairaus koronavirus on ikäihmisten haaste ja ongelma me kuulimme äsken kuinka husin entinen johtaja ylilääkäri kansanedustaja aki linden täällä kertoi siitä että paras lääke ikäihmiselle on olla nyt kotona kyllä ulkoilkaa mutta välttäkää fyysistä läheisyyttä eri tavoin tämä on ehdottoman suuri riskitekijä mielenkiintoista on nähdä nämä toimenpiteet joihin me olemme nyt jo ryhtyneet niillä on ollut vaikutusta esimerkiksi kausi influenssat ovat romahdusmaisesti suomessa laskeneet myöskin tapaturmat näillä näillä toimilla on merkitystä joihin yhteiskunta on nyt yhdessä ryhtynyt ja meidän täytyy nyt pystyä nämä yhdessä nyt viemään tässä myöskin lävitse eteenpäin ihmiset voivat todella niin kuin sanottua ulkoilla älkää eristäytykö siinä mielessä koteihinne mutta pitäkää nyt mukaan etäisyyttä jos sitä vain voidaan arvoisa puhemies täällä on ministeri paikalla ja haluaisin ministeriltä pikkuisen tarkennusta tähän asiaan koska meillä on myöskin paljon ikäihmisiä jotka ovat nytkin hyvin yksin heidän ainoa kohtaamispintansa ulkomaailmaan on kotihoito ja sitten ehkä jotkut lähiomaiset auttavat silloin kun on kysymys kaupassakäynnistä ja lääkehuollosta niin sehän täytyy varmistaa kaikille ihmisille se täytyy varmistaa ja silloin tulee tämä lähiapu nyt kysymykseen kotihoitohan suomessa on tälläkin hetkellä voidaan sanoa ylikuormitettu siinä ei riitä kapasiteetti miten me tämän kriisin nyt hoidamme kun meillä on yhtäkkiä huomattavasti enemmän yli seitsemänkymmentä vuotiaita joille täytyisi tämä kotipalvelu lähiapu tavalla tai toisella hoitaa kunnissa tehdään myöskin nyt uudelleenarviointia eräissä tehtävissä vaikkapa uimahallit pannaan kiinni ja meillä on lukuisia eri kunnissa joiden kohdalla on selkeästi suljettu laitoksia paikkoja niin onko mahdollisuutta ja voitaisiinko kunnissa harkita uudelleen allokointia niin että näitä ihmisiä ei nyt pantaisi sivuun vaan heidät pistettäisiin pistettäisiin tähän resursseja uudella tavalla ottaen tämä kriittinen tilanne huomioon koska me emme saa jättää myöskään nyt ikäihmisiä heitteille yksin olemaan vaan yhteiskunnan täytyy pystyä tarvittaessa antamaan tämä lähiapu

kiitän todella tästä keskustelusta kun kysyttiin edustaja essayahin toimesta tästä tehohoitokokonaisuudesta niin itse ymmärsin että sitä miten tämä tehohoito järjestetään eli kuinka monta hengityskonetta on ja niin edespäin tämä kokonaisuus kun viittasitte siihen aamukeskusteluun on iso kokonaisuus se millä tavalla se kapasiteetti nostetaan siitä nykyisestä siihen mitä valmiuslain avulla saadaan nyt vasta huomasin että tästä ette ollutkaan kiinnostunut joten jos sopii niin hyppään sen nyt yli kun tässä on näin vähän aikaa huomenna me kerromme kansallisesti miten tämä tehohoito järjestetään ja siitä on annettu kentälle ohjeet mutta käsitin että kysyitte sitä

ja luin sen vasta sen jälkeen kun olin jo vastannut kysymykseenne ja kävin nyt soittamassa että mikä ihme sekaannus tässä valtakunnassa on saatu aikaan tähän asiaan liittyen jota te todennäköisesti siis kysyitte koska en huomannut sitä aikaisemmin niin vastaan nyt kerta kaikkiaan on nyt selvinnyt että tilanne on se meillä thl raportoi totta kai alueilta tulevat luvut siitä kuinka monta ihmistä on tehohoidossa että tuo luku on viisi miksi kerron sen luvun tänään ääneen tulin siihen johtopäätökseen että suomessa meidän ei kannata emmekä salailla tämäntyyppisiä asioita sitä ei ole koskaan ollut tarkoitus tehdä ja kuulin tästä asiasta juuri äsken kun kysyitte sitä ja kävin selvittämässä tätä asiaa miksi tämä viisi on arkaluontoinen luku se täytyy myöskin osata ajatella oikein ohjausvälineenä on tärkeätä että me tiedämme kuinka monta tehohoitoa saavaa potilasta tällä hetkellä meillä suomessa on ja se luku on todella tuo viisi mutta asia erikseen on sitten se missä he asuvat keitä he ovat siinä ihmisellä pitää olla oikeus tietosuojaan tämä korona on kovin leimaava ja haluan että ihmisiä kohdellaan suomessa niin kuin oikeusvaltiossa kohdellaan sen takia ei kansakuntaa auta se että me metsästämme sitä missä piirissä nyt sitten on se yksi koronatapaus joka on tehohoidossa koska hus kertoi julkisuuteen että näistä tehohoitoa saavista potilaista heillä on neljä mutta koska tähän jäi nyt tämä yhden ihmisen rooli niin merkittäväksi niin päätin kuitenkin jakaa tämän tiedon eduskunnan edessä sen takia ettei tule tunnetta siitä että asiaa salaillaan päädyin tähän ratkaisuun nimenomaan sen takia että kun suomessa ensimmäinen

euroopassa ja myöskin wholle tältä osin nämä tiedot thln sivuilla myöskin olen käynyt äsken tuolla soittamassa ja toivonut että kun tämä asia nousi parlamentissa esiin niin me laitamme myöskin tätä koskevan stmn tiedotuksen tviittinä jotta ei jää väärää käsitystä siitä mitä tällä ohjauskirjeellä viranomaiset omalla virkavastuullaan tavoittelivat sitä ettei tulisi kenellekään tilannetta että yhden henkilön henkilöllisyys saattaisi paljastua ikävällä tavalla mikä ei tietenkään voi olla ohjausvälinettä käyttävien poliitikoiden tarkoitus
tässä oli jo aikaisemmin pientä halua

herra puhemies hyvä ministeri kiitos että soititte ja kiitos että vastasitte nyt täällä tähän väärinkäsitykseen on erittäin tärkeää että tämä myös oikaistaan koska näin uutisena meille tuli ja me sen luimme niin se kyllä kuulostaa sille että ei todellisuudessa haluttaisi kertoa mitään thln salminen kertoi aamun tiedotustilaisuudessa että ne tehohoitopotilaat ovat laskettavissa yhden kahden käden

ja totta kai sekin oli jo sellainen tieto että se laittoi miettimään kuinka vakava tilanne meillä suomessa on on tärkeää että me saamme oikea aikaista tietoa ja sitä jaetaan tässä asiassa ei saa olla lasikattoa tulee olla eristys mutta ei lasikattoa meidän tulee saada sitä tietoa

puhemies olen samaa mieltä että kiitos ministerille tästä ripeästä toiminnasta koska tämä tuli meille sttn tekstiviestinä ja varmaan kaikki ajattelivat vähän että hups mistäs mistäs tässä on kysymys myös minä ajattelen niin että pitää olla avoin linja koska ihmiset ajattelevat ja pohtivat sitä että onkohan meillä tehohoidossa mutta samalla ymmärrän täysin thln ja meidän ministeriön virkamiesten ja ministerin kannan siitä että me emme voi tehdä niin että me

täällä käsitellyssä käyttöönottoasetuksessa on erittäin hyvin tässä taustamuistiossa kerrottu miten me pyrimme näillä toimilla saamaan lisää henkilöstöä kouluttamaan sellaisia ihmisiä joilla on jo valmiuksia sinne tehohoitoon koska kysymys on siitä että se on vaikeata hoitoa täällä on terveydenhuollon alan ammattilaisia minä en ole sellainen mutta tiedän sen että tarvitaan erityinen osaaminen tähän käyttöönottoasetukseen kannattaa tutustua

puhemies me olemme täällä olleet päättämässä valmiuslain käyttöönotosta ja siihen liittyvästä asetuksesta tämä tilanne on hyvin poikkeuksellinen tässä maassa on poikkeustila ja tässä siirretään myöskin merkittävää päätösvaltaa

pyritty rajoittamaan heidän liikkumistaan suljettu kouluja niin se on ihan ensiarvoisen tärkeää että ihmiset saavat ajantasaista tietoa on toki huomioitava yksityisyydensuoja ja ja se millä asteella se on mutta se kuinka monta on tehohoidossa on minusta ihan yleistä tietoa ja ei sen pidä olla mitään salaista jos halutaan informointia keskittää niin että keskitetään sitä henkilöille se on ihan ok jos ajatellaan työntekijöiden paineen

mutta kyllä ajantasaista ja ja riittävää tietoa pitää saada
arvoisa puhemies minusta on arvokasta että me tunnistamme sen että avoin yhteiskunta toimii tässäkin suhteessa avoimesti ministeri antoi meille informaatiota siitä että meillä on tällä hetkellä yhden käden sormilla laskettavia koronavirustapauksia tehohoidossa jotta saisimme perspektiiviä siihen mikä on se keskimääräinen taso mitä suomessa on tehohoidossa päivittäin jotta nähtäisiin tämä perspektiivi se perspektiivikin vähän niin kuin auttaa ymmärtämään että normaaliin tauti influenssaan vuonna kaksituhattakahdeksantoista kuoli neljäsataaviisikymmentäkuusi ihmistä sen käyrä muuten on aika lailla samanlainen nämä kausi influenssat myöskin koettelevat kaikkein voimakkaimmin iäkkäitä ihmisiä vähän samalla tavalla kuin tämä koronaviruksen vaikutus
arvoisa herra puhemies kiitokset todella ministerille että hän selvitti tätä asiaa tuossa kyselytunnin jälkeen keskustelin juuri liikenne ja viestintäministeri harakan kanssa siitä miten saisimme tätä viestintää parannettua ja ja oikeaa tietoa paremmin eteenpäin uskon että se monella tapaa palvelee myös kansalaisia ja ja lievittää heidän huoltansa ja niin edelleen olisin halunnut kysyä ministeriltä nyt kun nämä poikkeusjärjestelyjt ovat käsillä ja painetta ja vaatimuksia terveydenhuoltoon tulee niin niin oletteko pysähtyneet pohtimaan lisäbudjetoinnin tarvetta koska meillä on lisäresurssien tarve joka tapauksessa meillä on terveydenhuollossa jo nyt ilman koronaakin se se tarve ja nyt kun

tiimoilta näyttää siltä että huiput tulevat tämän resursoinnin myös

arvoisa puhemies nyt kun ministeri on paikalla ehkä meni minulta se vastaus ohi korvien kun kävin nopeasti huoltotauolla kun tulin kysyneeksi siitä eri kuntien tilanteista niin kysyn mikä sen tilanne on ja toinen on sitten kuten tiedämme kuntien rahatilanne on kuntatalouksia jotka ovat erittäin hyvässä kunnossa ja sitten taas on kuntia joiden taloudessa on ongelmia onko tässä huomioitu ministeriössä se että tämä korona iskee kuntiin kuitenkin en toivo sitä että se iskisi suurella voimallaan mutta se kuitenkin jossain määrin ehkä näkymään ja varautuminenkin maksaa eli onko kuntien erilaisten talousarvioiden aiheuttamat ongelmat huomioitu kun

koronavirus on näkymätön vihollinen ja sen vastainen taistelu vaatii nimenomaan avoimuutta ja ja tietoa haluaisin kysyä ministeriltä testaamisesta whohan on suositellut tällaista aggressiivista testaamista mahdollisimman laajamittaista testaamista meillä on aasiasta esimerkiksi etelä korean esimerkki etelä yli kymmenkertaisen määrän ihmisiä väkilukuun suhteutettuna ja nyt näyttää siltä että yksi tällainen pullonkaula tässä testaamisessa on laboratoriokapasiteetti tästä on husin lasse lehtosen tviitti tältä iltapäivältä jossa hän toteaa että valtio ei ole toisin kuin korea ohjannut yhtään rahaa labrakapasiteetin kasvattamiseen epidemian takia ja toinen pullonkaula testaamisessa ymmärtääkseni on henkilöstö yliopistossa olisi ymmärrykseni mukaan osaavaa henkilöstöä jota kuitenkaan byrokratian vuoksi ei tällä hetkellä voida testaamisessa hyödyntää

arvoisa puhemies haluan kiittää ministeri kiurua ripeästä toiminnasta ja myöskin avoimuudesta tämän asian ympärillä täällä me kaikki ymmärrämme että on tärkeää että kansalaiset tietävät sen kuinka vakava vastustaja tuo koronavirus on ja myöskin sen oikea aikaisuuden kuinka se etenee ja mitä tällä hetkellä tapahtuu koska se vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen me olemme tänään saaneet uutisia että kansa jonottaa ämpäreitä ja tanssii letkajenkkaa levillä ja tähän ei tule muutosta elleivät ihmiset todella ymmärrä syvällä sydämessään sitä miten vakavasta asiasta on kysymys ja siinä mielessä tämä oikea aikainen tiedottaminen on aivan keskeistä ymmärrän sen että tietenkään ei pidä pystyä yksilöimään henkilöitä ja ymmärrän nämä tietosuoja asiat mutta tällä tiellä on nyt hyvä jatkaa että me pidämme selkeästi kansalaisten tiedossa sen missä mennään taudinkuvan suhteen ja kuinka vakavasti tämä on otettava ja miten sen kaiken pitää vaikuttaa meidän omaan käyttäytymiseemme vielä olisin kysynyt sitä onko suomessa harkittavissa että meillä esimerkiksi autotehtaan linjastoja otettaisiin käyttöön hengityskoneitten valmistamiseen niin kuin tällä hetkellä esimerkiksi isossa britanniassa on tehty
arvoisa herra puhemies suomessa on tällä hetkellä todella voimakas liike niiden sairaanhoitopiirien alueelta lähinnä ennen kaikkea helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelta niiden sairaanhoitopiirien alueille joissa epidemia ei ole vielä käynnistynyt tosiaan lapissa tulee raportteja tunturikeskuksista että sinne on pakkautunut ennennäkemätön määrä ihmisiä ja tietysti jos taudilla on pitkä itämisaika tämä voi tuoda paitsi tilanteen jossa virusta viedään uusille alueille ja sitä siellä tehokkaasti sitten valitettavasti tartutetaan toisiin ihmisiin myös tilanteen että henkilö joka nyt hyväkuntoisena lähtee matkaan ja hiihtelee pari päivää voikin hyvin nopeasti sairastua todella vakavalla tavalla täällä edellä edustaja linden käytti aika perustavanlaatuisen puheenvuoron siitä kuinka suuret nämä tehohoidon kapasiteettierot eri puolilla maata ovat ja tosiaan jos nyt täältä väkirikkaalta alueelta valtava osa väestöstä siirtyy tuonne harvaan asuttuihin maakuntiin niin minkälainen on ministerin tilannekuva siitä minkälaisen riskin tämä muodostaa kansanterveydelle

on totta että suomessa meidän täytyy nyt tarkkailla millä tavalla suomalaiset ottavat tämän rajoituspaketin toimet tältä osin seuraamme tilannetta on hyvä todeta että tässä tapauksessa on mahdollisuus myös sitten harkita valmiuslain käyttöönoton jälkeen myöskin erillisellä soveltamisasetuksella mahdollisia tulevia liikkumisrajoituksia ne ovat hyvin isoja kysymyksiä yhteiskunnassa perusoikeuksien kannalta ja siltä osin voi sanoa että varmasti perustuslakivaliokunnan keskustelu on hyvin tarkasti punninnut myös sitten näitä tulevia vaiheita jos sellaiseen joudutaan menemään tältä osin ajattelen että että nämä vaihtoehdot ovat sisällä tarvitaanko niitä otetaanko niitä käyttöön seuraavat viikot sitten sen näyttävät

edustaja hoskonen ja edustaja vestman kysyivät nimenomaan lisäresursseista niin kuin edustaja tanuskin niin näihin lisäresursseihin liittyy hyviä uutisia me saamme lisätalousarvion perjantaina perjantaina hyväksyttyä hallituksen eri ministerit tällä hetkellä istuvat sitä kokonaispakettia ja tältä osin olen saanut positiivisia uutisia siitä mutta jätetään valtiovarainministerille kerrottavaksi nämä hyvät uutiset totean vielä edustaja vestmanille että me olemme joutuneet sisäisesti stmn pääluokassa järjestämään tätä diagnostiikkakapasiteettia lisää se ei näy vielä näissä toimissa mutta jos sellaista väärää tietoa liikkuu niin hyvä vahvistus on se että tuhannenviidensadan testatun tapauksen tämänpäiväinen saldo ei tietenkään tule normaaliresursseilla vaan on vaatinut isoja toimia thlssä että se on ollut mahdollista kun me suhteutamme tämän suomen resurssin niihin resursseihin mitä on käytetty muissa maissa niin on hyvä todeta että me olemme päässeet suomessa jo aika pitkälle tämän testausresurssin näkökulmasta kävin kyselytunnilla tätä keskustelua jo aika paljonkin mutta totean vielä tässä että

vastaa väestön määrään suhteutettuna kiinan testauskapasiteettia heidän epidemiansa huippuaikana tätä samaa edustaja juvonen jo aikaisemmin peräsi tässä keskustelussa tältä osin suomi on oikealla linjalla tässä ja me olemme valtioneuvostona päättäneet jo viime torstaina ja uudelleen maanantaina että testauskapasiteettia nostetaan tästä vielä edelleen mutta tältä osin tähän liittyy paljon väärää tietoa ja paljon toiveita joita ihan kaikkia ei pystytä toteuttamaan mutta suunta on nyt oikea

huomioida tämän asetuksen kautta tietenkin se että totta kai kaikki hoidetaan mutta nyt tietenkin tätä kiireetöntä aikataulua joudutaan sitten hieman muuttamaan

siitähän tässä on kysymys ettei missään nimessä jätetä ketään hoitamatta se on meidän perustuslaillinen oikeus ihmisillä mutta tärkeää on se että että nyt kun on tällainen tilanne varaudutaan siihen että että kiireetöntä priorisoidaan hieman toisella tavalla kuin aikaisemmin sitä priorisointiahan joutuu terveydenhuollon henkilöstö tekemään jatkuvasti ja tässä nyt vain tehdään tämä tämä näin sitten totean kuitenkin että kyllä on paljon tarpeita siis tässähän käytettiin nyt puheenvuoro tehohoidosta ja kun itse aikoinansa olin olin siinä siinä sikainfluenssassa niin kuin olen monta kertaa sanonut ja kun kuulimme täällä esimerkiksi aki lindenin puheenvuoron siitä niin hänkin vakuutti sitä että kyllä meillä tehohoito riittää siis minä olen aivan varma siitä että meillä tehohoitokapasiteetti on hyvä minä en oikeastansa edes ole huolissani niinkään siitä minä olen huolissani siitä miten meidän perusterveydenhuolto vetää elikkä nyt minun mielestäni kannattaisi miettiä sitä että me saamme mahdollisimman nopeasti ihmisen kun hänellä on oireita sinne ja diagnoosin selville ja sitten lähdetään oikeanlaiseen hoitoon minä tiedän että tälle ei vielä sellaista täsmähoitoa ole mutta siitä huolimatta on ihmiselle tärkeä tietää onko hänellä korona vai eikö ole korona vai onko se joku muu joka pitäisikin hoitaa toisella tavalla ja sen tähden minä sanon että tämä perusterveydenhuollon kapasiteetti on se joka meillä on prakannut tässä jo muutaman vuoden ja nyt miettiä sitä nyt sitten taas muistutan siitä että että meillä pohjanmaallahan on on esimerkiksi ensihoidossa ensiavussa ja päivystyksessä tehty sitä että jos sinne tuodaan sairas lapsi ja meillä ei ole mahdollisuutta heti häntä ottaa me annamme palvelusetelin jolla hän korvakipuinen lapsi voi mennä yksityiselle vähän tällaista samanlaista systeemiä että olisi myöskin tällainen palvelusetelin käyttö tai maksusitoumusten käyttö yksityisten kanssa tehdä sitä yhteistyötä nimittäin silloin kun oli se sikainfluenssa niin siinä me hioimme sitä yhteistyötä yksityisen kanssa se ei ollut ihan vielä mallillansa mutta minä väitän että se siinä sitten hioutuu myöskin tämä on yksi sellainen kohta kun yksityisenkin pitää näyttää valmiutensa liikkua tämäntyyppisiin ja ja tehdä yhteistyösopimuksia julkisen sektorin kanssa totta kai meillä on ihan hyviäkin yhteistyökuvioita mutta tässä niitä pitää nyt kehittää minä sanoisin työterveyshuollosta että myös työterveyshuollon pitää tulla tässä nyt sitten vastaan perusterveydenhuoltoa koska meillä on työikäisiä ihmisiä ja heille kuuluu työterveyshuolto niin kyllä työterveyshuollonkin pitää nyt auttaa tässä diagnostiikassa ja nimenomaan siinä siinä hoidossa mikä työikäisille heidän heidän työnsä kautta kuuluu ihan lakisääteisesti

työterveyshuollosta vielä semmoinenkin asia että että minä nyt haluan tässäkin yhteydessä sanoa että kiitos kaikille jotka venyvät tällä hetkellä nämä ammattihenkilöt tuolla kentällä kiitos iso kiitos mutta muistakaa että että teidän ei nyt kannata ajaa itseänne piippuun ja siitä syystä minä sanon että työterveyshuollollakin pitää nyt sitten kyllä hälytyskellojen soittaa ja pitää olla tällaista miettimistä miten autetaan omia työntekijöitä esimerkiksi sairaaloissa ja huolehditaan siitä että että se väsymys ei tule kun ihminen on sitoutunut työhönsä niin hänhän hänhän tekee ja tekee ja tekee mutta välillä pitää levätä ja siitä on työterveyshuollonkin muistutettava kolmannesta sektorista sanon vain sen että kyllä kolmas sektorikin tässä pystyy auttamaan sydänliitto on esimerkiksi juuri avannut tänä päivänä koronasivut katsokaapa sydänliiton sivut dam dam heti tulee sieltä koronatietoa esimerkiksi sydänpotilaille ja kun kaikilla meillä on sydän niin se kannattaa meidän kaikkien lukea no

sitten sanoisin vielä viittaan siihen kun täällä puhuttiin ikäihmisistä että nyt kun ikäihmiset ovat siellä vähän niin kuin karanteenimaisissa olosuhteissa niin niin hyödynnetään nyt sitä teknologiaa nythän on esimerkiksi tällainen monipalvelupääte johon tässä nyt

sieltä voi sitten olla yhteyksissä sukulaisiin tai millä nyt vaan ja sitten myöskin tilata ruokia tai apteekkiin ottaa yhteyttä ja lääkäriin lääkäriin ja niin edelleen tällaisia nyt suosittelisin kyllä hankittavaksi kohtahan on äitienpäivä ja isänpäivä ja kaikkea niin että siinähän saadaan jo lahjat joululahjatkin valmiiksi etukäteen

minä suosittelisin ministeri kiurulle että siinä huomisessa listassa nyt vähän patistettaisiin kuntia kyllä lakeja meillä on olemassa mutta vähän pitää valtiovallalta mielellänsä tulla sitä palveluseteliä että antaa sen ainakin yhdeksi vaihtoehdoksi sehän on kunta joka sitten päättää sen no sitten minä sanoisin vielä jos olette lukeneet resilienssistä että mikä on resilienssissä eli henkisessä kestokyvyssä sitähän me tarvitsemme tässä nyt myöskin itse kukin se tärkeä joka sitä lisää niin teoriassa sanotaan että tällainen realistinen optimismi eli ei anneta liika ruusuista kuvaa mutta kuitenkin optimistinen kuva minun mielestäni meillä on kaikki ainekset tällaiseen realistiseen optimismiin siihen että meille tulee tietoa ja me tiedämme että suomen terveydenhuolto on hyvä se tuo meille sitä vahvuutta se tuo meille sitä toivoa eli minä en pidä tätä tilannetta ollenkaan mitenkään katastrofaalisena

sitten vielä yksi asia mikä minua tässä nyt vähän vaivaa tänä päivänä on se että kun me puhumme parlamentarismista

nyt tätä seuraavaa kohtaa puhuisi niin voimakkaasti jos en olisi ollut tuolla puhemiehistössä minä sanoisin näin että kyllä eduskunta tarvitsee koko ajan sellaista online tietoa ja minä toivon että että hallitus ymmärtää että meillä on parlamentarismi ja nimenomaan eduskunta on se joka päättää ja joka tarvitsee näitä tietoja totta kai valmiuslain kautta me annamme teille niitä valtuuksia mutta me tarvitsemme sen tiedon eli se ei oikein kuulosta hyvältä anteeksi vain kun sanon tämän

tämä keskustelu mihin risikko viittaa liittyi siihen käydäänkö se tässä yhteydessä kun me käsittelemme aivan eri asiaa rupeanko käsittelemään täällä sitä tehohoidon kokonaisuutta meiltä tänään oli tiedotustilaisuus jossa oli tarkoituksena viestiä yli seitsemänkymmentä vuotiaille mitä tarkoittaa tämä valtioneuvoston toimintaohjeistus joka oli annettu siinä tilaisuudessa oli myös tarkoitus käydä läpi taudinkuvaa ja myöskin tätä levinneisyyttä ja me huomenna käymme läpi sitä millä tavalla sosiaali ja terveydenhuollon järjestelmä muuttuu nimenomaan kunnioittaen parlamentarismia siinä

ei ole vielä käytössä sen takia ajattelin että huomenna käytäisiin tämä palvelukokonaisuus läpi mikä tahansa asia kansanedustajia puhuttaakin olen aina käytettävissä ja tällä viikolla olen tainnut joka päivä olla myöskin median tavattavissa kaikin mahdollisin keinoin ja me myöskin pyrimme siihen että kun kaikkiin kysymyksiin ei siinä varatussa ajassa saa vastausta niin ne vastaukset saa ihan varmasti myöskin ministeriöstä ja tällä hetkellä esimerkiksi tässä tehohoidon kokonaisuudessa on aika hyviä artikkeleita ja haastatteluja tehty meidän virkamiesten ja virkanaisten haastatteluja verkossa siltä osin tässä keskustelussa en lähtenyt avaamaan sitä isoa kokonaisuutta mutta jos halutaan niin mielellään tietenkin jos puhemies suo voidaan keskustella myös siitä mutta omalta osaltani edustaja risikko minulla ei ole mitään sitä vastaan pikemminkin päinvastoin saan vahvan selkänojan kun tätä työtä joka meillä on edessä teemme kaikki yhdessä maltillisesti toinen toisiamme ja näkemyksiämme hyödyntäen ja arvostaen ja se vie varmasti tätä kansakuntaa kaikilla tavoin eteenpäin

arvoisa herra puhemies suomen perustuslain mukaan jokaisella on oikeus elämään ja turvallisuuteen tärkein tehtävämme näissä poikkeavissa oloissa on suojella ainutlaatuista ja arvokasta elämää sitä tehdessämme emme saa unohtaa niitä jotka ovat jo tähän saakkakin tarvinneet erityistä tukea huolenpitoa ja suojelua eduskunta päätti eilen yksimielisesti että valtioneuvoston valmiuslain mukaisia käyttöönottoasetuksia ei kumota tänään käsittelyssä oleva asetus on jo käytännössä nyt soveltamisasetuksia tulee eduskunnalle jälkitarkastukseen tässä asetuksessa loivennetaan kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamista ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arviointia perustuslakivaliokunta esittää yksimielisesti että tätä asetusta ei tarvitse kumota asetuksen antamia poikkeusolojen keinoja tulee kuitenkin käyttää vain äärimmäisissä tapauksissa kun se on välttämätöntä meillä monella on läheisiä jotka ovat joutuneet lähiaikoina sairaalaan ja jopa tehohoitoon aivan muun syyn kuin koronan vuoksi koko tämän varautumisen ja kaiken rajoittamisen tavoite on että koronan lisäksi terveydenhuolto kykenee hoitamaan myös muita vakavia sairauksia meidän tulee voida hoitaa myös niitä jotka sairastuvat muuten kun noudatamme viranomaisten antamia ohjeita varmistamme samalla sairaiden ja hengenvaarassa olevien ihmisten hoidon tässä maassa sosiaali ja terveysvaliokunta piti tärkeänä että kansalaiset voivat hakeutua epidemian aikana tarpeen mukaan myös muiden kuin terveyspalvelujen pariin tämä on etteivät he putoa palvelujen ja yhteiskunnan ulkopuolelle että haavoittuvien ryhmien oikeudet toteutuvat olemme monessa mielessä vähän nurinkurisessa tilanteessa kun yleensä vaikeuksien keskellä menemme lähelle toisia ja tiivistämme yhteyttämme joudummekin nyt tässä uudenlaisessa tilanteessa ottamaan fyysistä etäisyyttä ja vähentämään kontakteja meidän tuleekin panostaa henkisen yhteyden pitämiseen puhelimella olemaan läsnä siinä missä voimme teknologian välityksellä edustaja risikko kertoi äsken monipalvelupäätteestä aikaisemmin tänään meitä on kehotettu kuluttamaan satsataan vaikka tällaisiin laitteisiin joista on iloa myös kriisin jälkeen tällainen vastuullinen toiminta on hyvää ennalta ehkäisevää hyvinvointityötä sosiaalityön ja huollon merkitys kasvaa kriisin edetessä ja mahdollisesti pitkittyessä kaikilla kansalaisilla ei ole kriisinkestävyyttä mielenterveyden ongelmat tulevat pahenemaan tämän asetuksen toteuttamisessa tulee kaikilla päätöksenteon tasoilla huomioida aina toimien välttämättömyys asetuksen soveltamisessa tulee ottaa huomioon erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat kaiken kaikkiaan tämä tilanne on monelle hyvin kuormittava henkisesti ihmiset elävät aivan erilaisissa tilanteissa kokemus ei ole kaikille sama yksinäisyyttä kokevan lasten kanssa elävän teinien kokeman tylsyyden kanssa kamppailevan syöpäsairaan talousvaikeuksissa kamppailevan pienyrittäjän tai eron partaalla olevan perheen kokemukset poikkeavat kovasti toisistaan pelon kokemuskin voi olla erilainen pelätään eri asioita siksi tarvitaan myös monenlaista erilaista tukea lapsille tulee kertoa että meillä ei ole hätää pidämme toisistamme huolta selviämme yhdessä on myös sellaisia lapsia joilla ei ole kotona turvallista vanhempaa joka näin sanoisi vaan siellä on humalaa tai väkivaltaa nämä jäljet näkyvät vakavina myöhemmin jos luovumme liian laajasti sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnista sosiaalityön ketjua ei tule katkaista eikä tule keskeyttää lapsiin kohdistuvia palveluja sillä kriisi voi merkittävästi pahentaa perheiden ongelmia kun moni lapsi on tulevina viikkoina paljon kotona kodit ja perheet tarvitsevat tukea tämä on myös oikeuksien sopimuksen mukaista ja tähän perustuslakivaliokuntakin kiinnitti huomiota meidän tulee laittaa asioita vaikeissakin oloissa aina tärkeysjärjestykseen tärkeysjärjestykseen itse asiassa ihmisoikeussopimusten valossa poikkeustila ei muuta erityistä tukea tarvitseviin lapsiin ja vammaisiin kohdistuvia yhteiskunnan palveluja jos tautitilanne pitkittyy tulemme saamaan tänne eduskuntaan uusia käyttöönottoasetuksia ja soveltamisasetuksia kuten edustaja koskinen sanoi voimme viedä niitä eteenpäin vielä tarkkarajaisemmassa muodossa eduskunnan tehtävä on päättää joka kerta jäävätkö ne voimaan poikkeustilassakin eduskunnalla on tärkeä tehtävä huolehtia siitä että yhteiskunta toimii ja perusoikeudet ja ihmisoikeudet toteutuvat päättäjien tehtävä on välittää turvallisuudentunnetta toivotan kaikille terveydenhuollon ja sosiaalihuollon työntekijöille voimia teette arvokasta työtä

arvoisa puhemies valmiuslain käyttöönotto on historiallinen ja järeä toimi jolla keskitetään ja lisätään valtaa hallitukselle sekä viranomaisille ja rajataan ihmisten perusoikeuksia kysehän ei ole mistään abstraktista ihmisoikeusmaailmassa tapahtuvasta oikeuksien rajaamisesta vaan konkreettisista ihmisten elämään arkeen ja työhön vaikuttavista rajauksista ja siitähän näissä nyt käsittelyssä olevissa soveltamisasetuksissa on kyse rajataan ihmisten oikeuksia saada palveluja ja annetaan mahdollisuus poiketa työntekijän oikeuksista eräillä aloilla toimia siksi valmiuslaissa on ratkaiseva vaatimus näitä toimivaltuuksia voidaan käyttää vain sellaisin tavoin jotka ovat välttämättömiä ja oikeassa suhteessa toimivaltuuksien käyttämiselle tavoiteltavaan päämäärään nähden

tämä asia käsiteltiin eduskunnassa eilen toiseksi näiden soveltamisasetusten säännösten tulee olla välttämättömiä ja oikeassa suhteessa sitä käsittelemme siis nyt ja kuten kuulimme perustuslakivaliokunta esittää että nämä kaksi asetusta voivat jäädä voimaan kolmanneksi ja tämä on erittäin tärkeä huomata soveltamisasetusten säännösten soveltamisen tulee myös käytännössä olla välttämätöntä ja oikeassa suhteessa tavoiteltavaan päämäärään nähden tämähän tarkoittaa että viime kädessä harkinnan soveltamisasetuksen toimivaltuuksien käyttämisestä eli arvion siitä voidaanko jossain tapauksessa luopua kiireettömän hoidon määräajoista tai sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnista tekee yksittäinen viranhaltija kunnissa ja kaupungeissa tai sitten se tehdään kunnan ja kaupungin alueella totean kyllä että tämä on siis melkoinen oikeus mutta se on myös valtava vastuu yksittäisille kunnille kaupungeille ja näiden viranhaltijoille tämä yksittäinen viranhaltija joutuu siis miettimään onko tässä tilanteessa esimerkiksi lapsen oikeuksien yleissopimuksen velvoite sellainen että sitä pitää kuitenkin noudattaa eli on astuttu kansainvälisten sopimusten ihmisoikeusvelvoitteiden

kunnat ovat ylipäätään olleet viime viikkoina aika tiukassa tilanteessa koronakriisin ratkaisemiseksi ja itse haluan korostaa arvoisa ministeri kiuru perustuslakivaliokunnan mietinnön vaatimusta valiokunta on painottanut sosiaali ja aluehallintovirastojen antaman nopean ja riittävän käytännön ohjeistuksen merkitystä kuntiin arvoisa ministeri näitä kuntia ja kaupunkeja ja näiden kuntien ja kaupunkien yksittäisiä viranhaltijoita ei saa jättää tässä asiassa yksin

arvoisa herra puhemies haluan näin aluksi kiittää edustaja vestmania erittäin hyvästä puheenvuorosta tässä salissa on nyt muutenkin käyty erittäin rakentavaa keskustelua tämä on hienoa olen tänään ollut käsittelemässä näitä asioita niin sosiaali ja terveysvaliokunnassa työelämä ja tasa arvovaliokunnassa kuin perustuslakivaliokunnassa elikkä aiheen tiimoilla on kyllä saanut olla haluan nostaa täältä sosiaali ja terveysvaliokunnan lausunnosta tällaisen kohdan valiokunta painottaa sitä että poikkeusolojen

potilaat tarvittaessa hakeutuvat hoitoon myös muiden kuin tartuntatautien hoitamiseksi tämä on erittäin tärkeätä edustaja aki linden pitikin tästä erittäin tärkeän puheenvuoron valotti miten se kiireetön ja kiireellinen hoito siellä kentällä sitten määritellään ja siihen siihen en enempää sano mutta haluan tuoda tällaisen esimerkin siitä mikä on oma huoleni minun oma sukulaiseni oli puhelimen hän oli kaatunut ja minun lauseeni oli että menepä lääkäriin mutta sitten hänellä oli ajatus että en minä kehtaa kun siellä on nyt niitä potilaita koronapotilaita ketkä tarvitsevat sen kaiken huomion ja sitten en jaksanut pidemmän aikaa kuunnella tätä tekosyytä ja sanoin että nyt lääkäriin että entäs jos se käsi onkin sitten poikki ja niinhän se sitten olikin poikki mitä tällä yritän sanoa yksi huoli sen lisäksi että terveydenhuollon resurssit ovat kunnossa on se että meidän ihmiset tiedostavat sen että heillä on oikeus hakea apua ja hoitoa silloin kun se on oikeasti tarpeellista tässä haluaisinkin ministerille kuin edustaja vestman aikaisemmin tämän viestinnän tarpeellisuutta selkeän viestinnän tarpeellisuutta niin ihmisille ihan kansalaisille kuin myös niille viranomaisille itse olen saanut useita yhteydenottoja ihmisiltä siitä mitä neuvoa nyt pitäisi noudattaa ja sitten myös kunnilta siitä onko nyt varmasti toimittu siten kuin oltaisiin sosiaali ja terveysministeriössä toivottu haluan siis myös kiinnittää huomiota tähän että perustuslakivaliokunta on muistuttanut tästä

perustuslain kahdennenkymmenennenkolmannen pykälän mukaan että tilapäisen perusoikeuspoikkeuksien tulee olla suomen kansainvälisten kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisia haluan tätä painottaa että vaikka meillä tällä hetkellä tällainen tilanne on että joudumme tekemään aika vaativiakin toimenpiteitä niin niiden kaikkien pitää nojata kansainvälisiin ihmisoikeuksiin täällä vestman nostikin tärkeät lasten oikeudet ja vammaisten oikeudet myös esille haluan myös nostaa esille että niiden toimien joita tehdään pitää aina olla sellaisia jotka ovat perusteltuja tässä tullaan myös tähän perustuslakivaliokunnan nostamaan asiaan valiokunta

kiinnittää huomiota siihen että valmiuslain neljännen pykälän mukaan lain toimivaltuus voidaan käyttää vain sellaisin tavoin jotka ovat välttämättömiä lain tarkoituksen saavuttamiseksi ja oikeassa suhteessa toimivuuden käyttämisellä tavoiteltavaan päämäärään tämä on myös erittäin tärkeä kohta haluan lopuksi erityisesti kiittää perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja johanna ojala niemelää tässä on ollut aikamoiset päivät olemme saaneet yhdessä aika paljon olla haluan myös kiittää kaikkia perustuslakivaliokunnan jäseniä

puhemies tämä asetus on varmasti äärimmäisen tärkeä nyt tässä kriittisessä tilanteessa ja haluankin tässä kiittää paitsi ministeriötä joka on tätä valmistellut niin ennen kaikkea eduskunnan perustuslakivaliokuntaa joka on ripeästi asiassa työskennellyt ja myöskin erikoisvaliokuntia jotka näihin myöskin omat näkemyksensä tuovat olisin halunnut vielä ministeriltä kysyä kun ministeri on onneksi koko tämän keskustelun ajan tuolla aitiossa tästä että kun on oikeus poiketa kiireettömästä hoidosta ja näistä määräaikojen noudattamisista niin erityisen paljon kansalaisilta kyselyjä jotka liittyvät näihin kelan kuntoutuksiin siellä on nyt paljon ihmisiä jotka ovat todella huolissaan ensinnäkin siellä on mielenterveyspuolen kuntoutujia joilla on esimerkiksi yksilöterapiasta ollut kysymys ja nyt on ymmärretty että kaikki fyysinen kohtaaminen näissä kuntoutustilanteissa lopetetaan kuin seinään ja ja se on tietysti ehkä ymmärrettävää silloin jos on kysymys ryhmäterapiasta mutta nämä yksilökuntoutettavat ovat olleet todella hämmentyneitä joillekin tämmöinen etäyhteyden kautta skypen kautta käytävä terapia saattaa sopia koska tähän etäterapiaan on nyt ohjeistettu mutta siellä on myöskin sellaisia ihmisiä joilla esimerkiksi se oma psyykkinen tilanne on sen tyyppinen tai ne estot voivat olla sen tyyppisiä että että he nimenomaan kaipaavat sitä kasvokkain kohtaamista ja he ovat paljon kyselleet että jos se palveluntuottaja on halukas tapaamaan niin onko nyt todellakin estää näitten tapaamisten järjestämisen jos palveluntuottaja katsoo että tämmöinen kahden ihmisen kohtaaminen ei palveluntuottajan puolelta olisi ongelmallista toinen asia liittyy samalla tavalla vaativiin kuntoutuksiin siellä on ihmisiä joilla on esimerkiksi fysioterapian tarve sellainen että heidän kipunsa spastiset lihassärkynsä tämäntyyppiset tilat voivat pahentua niin paljon että itse asiassa nämä ihmiset ilman tätä kuntoutusta ovat sitten päivystyksessä ja kohta siirtyvät sitä kautta seuraavaksi sairaanhoitoon sairaalapaikkoja varaamaan elikkä nyt tässäkin asiassa taas toivon sitä että ministeriössä tarkasti tätä asiaa nyt arvioitaisiin ja mietittäisiin että me emme nyt tällä kelan yksioikoisella ohjeistuksella itse asiassa pahenna sitä tilannetta juuri siellä kriittisellä puolella elikkä siellä siellä kiireellisen hoidon puolella tapauksissa käy niin että heidän terveydentilansa heikkenee niin paljon että he siirtyvätkin sinne toiselle puolelle siinä mielessä toivon että tähän kuntoutuskysymykseen nyt ihan erityisesti paneuduttaisiin oikeastaan muilta osin totean lähinnä vanhusten kotihoidosta ja siellä hoidon tarpeen

valiokuntien kuulemisissa on tullut esille myöskin sellaisia ideoita että olisiko mahdollista ajatella tällaisessa tilanteessa jossa ravintolat ovat vaikeuksissa ja ja niiden asiakkaat ovat kadonneet ja samanaikaisesti puolella esimerkiksi ateriapalveluissa ja vastaavissa saattaisi olla tarvetta lisätyövoimalle ja lisäkäsille ja lisäpalveluille että esimerkiksi kotiin tarjottavia palveluita nimenomaan ruokapalveluita näitten ravintoloitten kautta kunnat kenties pystyisivät ostamaan ja ja sitä kautta helpottamaan sitä resurssipulaa mikä siellä tällä hetkellä muutoin on on tulossa mutta todellakin

on nyt kaikkein tärkeintä se että me pystymme

nimenomaan sen kriittisen hoidon tarpeeseen vastaamisen varmistamaan erikoissairaanhoidon puolella ja vapautamme sitä kapasiteettia kiireettömästä hoidosta
arvoisa herra puhemies koronavirus jyllää ja on laittanut maailman polvilleen ja monet ovat pysähtyneet miettimään paitsi elämää niin näitä käytännön ratkaisuja ja niin mekin siellä perustuslakivaliokunnassa todella tiivistä työtä viimeisinä vuorokausina haluaisin nostaa tästä mietinnöstä nyt muutaman asian esille tämän valmiuslain mukaan kun ja jos kunta luopuu terveydenhuoltolaissa säädettyjen määräaikojen kiireettömän hoidon järjestämisessä niin sen edellytyksenähän on että se on välttämätöntä nimenomaan kiireellisen hoidon järjestämiseksi ja määräajan ylittäminen ei vaaranna potilaan terveyttä tämän viestin haluaisin laittaa sinne kuntiin ja ja potilaille myös että jos on kiireetöntä hoitoa odottava potilas mutta tilanne muuttuu tavalla tai toisella tilanne muuttuu kiireellisemmäksi niin silloin asia pitää arvioida uudelleen ja toimia sen mukaisesti sitten tämä sosiaalihuoltolain kohta

arvioinnista luopumisesta oli sellainen jota itse mietin hyvin pitkään tietyllä tavalla tämmöinen arka ja kipeä paikka mutta siinäkin on hyvä huomioida että kiireellisen avun tarpeen arviointi kuitenkin sinne jää ja nimenomaan se että henkilön välttämätön toimeentulo ja huolenpito varmistetaan erityisesti on huolehdittava iäkkäiden henkilöiden ja erityisesti tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelutarpeen riittävästä arvioinnista tätä perustuslakivaliokunta painottaa tässä mietinnössään kaiken kaikkiaan tietysti tämä sosiaalihuoltolain palvelutarpeen arviointi on erittäin tärkeää ja siitä tulisi huolehtia näinä päivinä ja seuraavina viikkoina ja kuukausinakin ja jos siitä poiketaan aivan niin kuin edustaja vestman täällä edellä ansiokkaasti kävi läpi näitä asioita niin voidaan luopua vain jos se on välttämätöntä elikkä näitä toimivaltuuksia voidaan käyttää vain silloin kun se on välttämätöntä edelleen haluaisin nostaa tässä esiin lasten oikeudet lasten oikeuksien ja toisaalta vammaisten henkilöiden oikeuksien puolesta tehdyn yleissopimuksen sekä euroopan sosiaalisen peruskirjan merkityksen niin kuin perustuslakivaliokunnan mietinnössäkin se on nostettu esiin ja näihin liittyvä syrjintäkielto myös elikkä näiden täytyy kuitenkin kaikissa olosuhteissa toteutua lasten oikeuksien ja vammaisten oikeuksien ja heidän erityisasemansa ja erityistarpeensa täytyy toteutua olipa meillä kuinka poikkeusolot tahansa aivan niin kuin tässä edeltävissä puheenvuoroissa on painotettu niin on painotettu perustuslakivaliokunnan mietinnössäkin että sosiaali ja terveysministeriöllä ja toisaalta myös aluehallintovirastoilla on erittäin tärkeä rooli siinä että annetaan nopeasti ja riittävän selkeitä käytännön ohjeistuksia meille tulee valtavan paljon kysymyksiä kentältä ja on epätietoisuutta toki tämä tilanne on tullut hyvin nopeasti meidän käsiimme mutta erityisesti tässä tilanteessa sosiaali ja terveysministeriön rooli ja aluehallintovirastojen rooli selkeiden käytännön ohjeiden antamisessa on erittäin keskeinen sitten olisin halunnut kysyä ministeriltä kiitos siitä että hän on täällä istunnossa muutaman kysymyksen suomi on terveysteknologian kärkimaa maailmalla tunnettu sellaisena terveysteknologian kärkimaana jossa löydetään uusia innovaatioita eikä vain löydetä vaan niitä myös toteutetaan meillä on osaamista tietoa ja taitoa kysyisin onko nostettu esiin esimerkiksi suomessa pikatestien kehittäminen ja valmistaminen uskoisin että meiltä tietoa taitoa teknologiaa siihen löytyy jos vain resursseja muutoin siihen ohjataan jonkin verran samoin täällä jo aiemmin nostettiin esiin hengityskoneet ja niiden valmistaminen me tiedämme että maailmalla on valjastettu tiettyjä autotehtaita ja niin edelleen hengityskoneiden valmistamiseen ja meillä tasan tarkkaan varmasti tietoa taitoa ja osaamista myös tällaiseen löytyisi onko tätä asiaa nostettu esiin samaten olisin halunnut kysyä vielä tuosta perusterveydenhuollon kapasiteetista millä tavoin on sinnepäin ohjeistettu keskittämään resursseja tiettyihin palveluihin jotta se perusterveydenhuollon palvelu toimisi mahdollisimman hyvin se on kuitenkin koko tämän meidän terveydenhuoltomme perusjalka ja jos siellä tulee epätasapainoa ja entistä enemmän myös aikaviiveitä niin niin se kyllä vaikuttaa koko hoitoketjuun edelleen sitten viimeisenä asiana haluaisin nostaa esille kun ymmärsin ministeriltä että olette

pyrkineet viestimään tilanteen vakavuutta ikäihmisille ja kysyä onko sitä viestintää tarkoitus jatkaa kentältä tulee paljon kysymyksiä meillä todellakin on tällaisia teräsvaareja ja teräsleidejä seitsemänkymmentä kahdeksankymmentä jopa yhdeksänkymmentä vuotiaita erittäin hyväkuntoisia mutta tässä koronaviruksen ollessa kyseessä ei ole kyse vain iästä meillä ovat riskiryhmässä tietysti he joilla on perussairauksia mutta mutta myös ikä on ainakin toistaiseksi todettu tämmöisenä erillisenä riskitekijänä itse kokee itsensä hyväkuntoiseksi niin siitä huolimatta näitä rajoitteita ja ja ohjeistuksia tulisi noudattaa koska niin kuin me tiedämme koronavirusta voi kantaa ja olla tartuttavana myös silloin kun oireet ovat hyvin vähäiset tai oireita käytännössä ei ole ollenkaan kuitenkin me tiedämme että ikäihmiset myös liikkuvat toisten ikäihmisten keskuudessa ja ja sillä tavalla voi olla rooli sellainen että tartuttaa toisia ja ja sille toiselle naapurille läheiselle se virusinfektio voikin olla sitten jo eri tavalla

ministeriössä tarkoitus jatkaa tämän viestin toistamista jotta myös tämä meidän ikäihmisten joukko todella ymmärtäisi tämän tilanteen vakavuuden jotenkin itselle on tullut sellainen mielikuva että ehkä nyt paremminkin nuoret ovat ymmärtäneet sen että pitää suojella ikäihmisiä mutta ikäihmiset itse ehkä eivät ole ymmärtäneet tilanteen

väljentämiseen

haluaisin tässä yhteydessä ottaa esille perusterveydenhuollon toimivuuden ja sujuvuuden joka on nostettu myöskin yhdeksi tämän hallituskauden kehittämiskohteeksi tässä yhteydessä käytännössä unohdettu kokonaan ja se kertoo ehkä siitä miten miten erikoissairaanhoitopainotteisesti me erilaisia sairauksia tässä on lähdetty erikoissairaanhoito edellä puuhun mistä kertoo muun muassa se että meillä testaukset on keskitetty erikoissairaanhoitoon hyvin valikoidulle joukolle ja sitten siellä on jäänyt paljon ihmisiä sen ulkopuolelle käytännössä koko avoterveydenhuollon ihmisille jotka käyttävät terveysasemaa yksityisiä lääkäriasemia ja työterveyshuoltoa testausmahdollisuutta ei ole olemassa vaan se tehdään tällä hetkellä vain sairaalahoitoa vaativille ja sitten terveydenhuollon henkilöstölle ne ovat tärkeitä kohderyhmiä ja näin pitää jatkaakin mutta me tarvitsisimme enemmän testauksia miten me pystymme ehkäisemään tämän infektion leviämistä jos me emme saa kiinni niitä tartunnan aiheuttajia heitä kulkee tuolla ympäriinsä flunssaisina hengitystieoireisina ja he eivät tiedä sairastavansa koronaa se että me sanomme vain että olkaa kaksi viikkoa poissa töistä ettei se leviä ilman että me tiedämme mitä heillä on jos on lievät oireet niin se varmasti hoituu ihan sama onko se koronaa tai onko se jotain muuta ylähengitystieinfektiota mutta kyllä sillä on merkitystä sillä jos se on koronaa niin tietää esimerkiksi välttää käymästä vierailulla sellaisen läheisen luona jolla on joku immuunipuolustusta alentava lääkitys tai sairaus tai esimerkiksi perheessä jossa on lapsi jolla on reuma ja siihen lääkitys tai diabeetikko mutta tällä hetkellä he jäävät käytännössä kaikkien näitten testausten ulkopuolelle sen takia olisi todella tärkeätä että testejä saataisiin enemmän käyttöön vielä tässä vaiheessa kun me emme ole epidemiassa täällä tästä on kokemuksia etelä koreasta ja myös saksasta professori juuri tämän päivän helsingin sanomissa kertoi hyvin ja ihmetteli miksei suomessa testata koska tämä olisi juuri se kohta missä meidän pitää dramaattisesti lisätä testien määrää eli eli perusterveydenhuollon resursoinnista sama mitä myös edustaja tanus kysyi millä tavalla resursoidaan riittävästi perusterveydenhuolto ottamaan vastaan nyt se potilasmassa mitä perusterveydenhuoltoon kohdistuu ja testausmahdollisuus sinne yksi asia myöskin mikä ministeriä kiurua varmasti kiinnostaa ovat nämä puhelinpalvelut ihmiset yrittävät saada yhteyttä terveysasemalle mutta mutta puhelinpalvelu on ruuhkautunut ja se johtaa helposti siihen että ainoa keino saada yhteys on itse mennä paikalle sehän ei ole tämän infektion leviämisen kannalta toivottava ratkaisu mutta näin ihmiset joutuvat valitettavasti tekemään sitten vielä noista suojavarusteista todella tärkeätä että sosiaali ja terveydenhuollon henkilöstöllä on riittävät ja asianmukaiset suojavarusteet ja niitä on riittävästi niitä pitää riittää sairaalassa olevalle henkilöstölle mutta myöskin avoterveydenhuollossa merkittävä osa meidän meidän terveydenhuollosta tapahtuu kuitenkin siellä avopuolella joten se että me saamme myös sen terveydenhuollon henkilöstön pidettyä terveenä on ensiarvoisen tärkeätä varsinkin kun olemme nyt säätämässä asetusta myöskin siitä että me voimme liikutella henkilöstöä toisesta toimipisteestä toiseen me emme voi kääntää selkää yksityiselle puolelle vain sen takia että se on yksityinen sektori vaan kyllä meidän pitää huolehtia näitten suojavarusteiden osalta että kaikille koska meidän sosiaali ja terveydenhuollon henkilöstö on kuitenkin meidän yhteinen voimavara ja myöskin meidän keino selviytyä tämän epidemian yli vielä viimeisenä otan esille tämän ikääntyneen väestön ja heidät jotka ovat riskiryhmissä erityisesti ikääntyvien jotka helposti jäävät nyt yksinäisiksi sinne omien seiniensä sisään tukeminen kaikin tavoin riittävä viestintä ja informointi lehtien ja television kautta ja myöskin naapuriapua tarvitaan ja viranomaisen sosiaalityötä nyt jos

osuus vähenee meidän pitää pystyä ohjaamaan ohjaamaan sosiaalityön apua vanhuksille lapsille vammaisille ja muille näille erityisen haavoittuville ryhmille

arvoisa herra puhemies pandemiatilanne maailmalla kehittyy ja tunti tunnilta saamme huolestuttavia tietoja niin etelä euroopasta yhdysvalloista kuin monista aasian ja lähi idän maista uhka ja haasteet joita koko ihmiskunta tulee kohtaamaan lähikuukausien aikana varmasti sellaisia joita emme ole ennen nähneet ja tässä mielessä on erittäin tärkeää että suomen eduskunta maan hallitus ja tasavallan presidentti toimivat täysin yksituumaisesti jotta kansanterveys ja toisaalta kaiken tämän kansanterveydelle tulevan uhan myötä kansantalouteen tuleva isku saadaan hallittua että suomi tästä selviytyy arvoisa puhemies jos joku maa omaa hyvät edellytykset selviytyä niin suomi on varmasti yksi niitä maita maailmassa joten tässä mielessä voimme olla luottavaisin mielin vaikka näkymä tulevaan on tällä hetkellä harmaa hyvin epävarma ja varmasti jopa pelottavakin kaiken tämän keskellä on erittäin tärkeää että suomea johdetaan kansanvaltaisesti demokraattisesti oikeusvaltiona keskeiset instituutiot toimivat ja pystyvät tekemään tarvittavat päätökset niin kansanterveyden kuin kansantalouden turvaamiseksi tässä mielessä haluan kiittää kyllä hallitusta niistä toimenpiteistä joita se on esitellyt ja joista esimerkiksi huomenna tulemme kuulemaan lisää aivan erityisen kiitoksen haluan arvoisa puhemies esittää edustaja ojala niemelän johtamalle perustuslakivaliokunnalle joka on mielestäni osoittanut tässä vaikeassa tilanteessa että suomea todella johdetaan perustuslain mukaan oikeusvaltiona myös poikkeusoloissa ja kaikki toimenpiteet joita viranomaiset tekevät on mitoitettu oikein tämän kriisin hallitsemiseksi samalla haluan sekä omasta että varmasti kaikkien meidän puolesta ilmaista ministeri kiurulle ja koko valtioneuvostolle sen tuen joka salissa yhtenäinen on että kaikki ne toimet jotka tehdä kansanterveyden turvaamiseksi ja myös kansantalouden kestävyyden varmistamiseksi pitää tehdä ja tuki niille meiltä päätöksentekijöiltä varmasti löytyy arvoisa puhemies toisin esille aivan konkreettisen asian joka tässä isossa kokonaisuudessa on pieni mutta niille henkilöille joita se koskee se on varmasti että kun huomenna ministeri kiuru antaa tarkempia ohjeita siitä mitä nämä toimet joita tehdään tarkoittavat sitten tuolla kansalaisten arjessa niin millä tavalla ohjeistetaan sairaalakoulujen toimintaa tästä on tuolta kentältä tullut minulle päin kysymyksiä ja olen luvannut tämän asian ja toiveen selkeistä ohjeista myös tältä osin välittää eteenpäin arvostan todella sitä että ministeri kiuru on täällä meidän kanssamme tätä keskustelua käymässä ja haluan vielä lopuksi toivottaa sekä ministeri kiurulle että koko valtioneuvostolle voimia ja viisautta näitten vaikeuksien voittamiseen joita lähikuukausina

arvoisa herra puhemies valmiuslain myötä on meillä eduskunnassa ollut käsittelyssä asetuksia joista nyt jo voimaan tulleita asetuksia niin sanotussa jälkikäsittelyssä ja ja näissä siis tänään on kyse oikeudesta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon aikatauluista tällä halutaan nimenomaan varautua siihen että meidän terveydenhoitomme kestäisi tämän koronaviruksen leviämisen ja pystyisimme takaamaan kaikille hyvän ja laadukkaan hoidon oikea aikaisesti ja ja varaudutaan myös tähän tehohoitoon ja tehohoidon ruuhkautumiseen

ministeriö oli aiemmin ohjeistanut että sairaanhoitopiirit eivät julkista koronan takia tehohoitoon päätyneiden määriä mutta kiitos ministerille siitä että tämä tieto täällä välitettiin se on kyllä kuitenkin oleellinen osa tätä ymmärrän sen että ei pidä mennä niin yksityiskohtaiseen erotteluun että voitaisiin yksittäisiä ihmisiä tunnistaa mutta mutta kyse on kuitenkin siitä

husin entisenä johtajana hyvin tätä tilannetta puhui että meillä on noin kolmesataa tehohoitopaikkaa ja kaksisataa tehovalvontapaikkaa niitä on kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin on monessa muussa maassa jos suomen määrää katsoo sataatuhatta asukasta kohden niin se on se noin seitsemän hieman luvuista ja lähteistä riippuen eli seitsemän per sadannessatuhannennessa saksassa määrä on kaksikymmentäyhdeksän itävallassa noin kaksikymmentäkaksi italiassa kaksitoista ja usassa reilusti yli kolmekymmentä olemme näistä merkittävästi jäljessä toivotaan että paikkoja on riittävästi thl on tämän

ja tämän tämän tilanteen edetessä useamman kerran tehnyt arvioita joista kaikki eivät valitettavasti ole ole osuneet kovinkaan tarkasti oikeaan siihen nähden mitä on sen jälkeen tapahtunut he ovat julkaisseet kolme eri skenaariota joissa kaksikymmentä neljäkymmentä tai kuusikymmentä prosenttia sairastuisi koronaan puhutaan siis joka tapauksessa miljoonaluokasta jos mikä tahansa näistä toteutuisi thln arvioiden mukaan nolla pilkku neljä viiva yksi prosenttia joutuisi sairaalaan ja näistä noin neljännes tehohoitoon arvio tehohoidon tarpeesta on nolla pilkku yksi prosenttia mutta arvoisa ministeri who kuitenkin arvioi että tehohoidon tarve olisi jopa viisi prosenttia ja imperial college on arvioinut tehohoidon tarpeeksi suomen kohdalla yksi pilkku kolme prosenttia eli se on noin kolmetoista kertainen thln arvioon verrattuna kysyisin teiltä arvoisa ministeri mihin nämä thln selkeästi muita tahoja matalammat arviot perustuvat ja ovatko ne ylioptimistisia husin johtaja lasse lehtonen oli meillä valtiovarainvaliokunnassa kuultavana ja hän käytti esimerkkinä kolmenkymmenenviiden prosentin tartuntamäärää eli jos kolmekymmentäviisi prosenttia saisi tartunnan niin se tarkoittaisi suomessa yhdeksääkymmentäkuuttatuhatta tehohoitopotilasta koko epidemian aikana ja silloin puhutaan aivan valtavasta

kolmekymmentä kertainen siihen nähden mitä tällä hetkellä viralliset tilastot näyttävät sitten yksi huoli on tämä tartuntatautipäiväraha joka itse asiassa on sataprosenttinen ja ilman omavastuuta nyt meillä on tilanne se että kun testausta ei tehdä niin meillä monet joutuvat sairauspäivärahalle joka on selkeästi heikompi ja toisaalta sitten myös monet jotka ulkomailta tulevat eivät pääse tuohon testaukseen ja joutuvat itse asiassa täysin tyhjän päälle tämä testauksen vähäisyys näkyy loppupelissä siinä että ihmisten toimeentulo heikkenee kun he eivät pääse tartuntatautipäivärahan piiriin tämä muuten näkyy myös monien lapsiperheiden tilanteessa kun esimerkiksi riskiryhmään kuuluvia lapsia on jouduttu siirtämään kotiin päivähoidosta ja koulusta ja kun vanhemmat eivät pääse tämän tartuntatautipäivärahan piiriin niin heidän perheensä tulot ovat romahtaneet merkittävästi arvoisa puhemies lopuksi siitä että nyt näyttävät tiedot maailmalta kertovan siitä että ei tämä ole vaarallista pelkästään vanhuksille ja ikäihmisille usassa yli puolet tehohoitoon joutuneista on työikäisiä hollannissa yli puolet tehohoitoon joutuneista on alle viisikymmentä vuotiaita kun ministeri kiuru hetken kuluttua varmasti vielä vastaa meidän kysymyksiimme niin kysyisin tästä hengityskoneiden määrästä kuinka paljon meillä hengityskoneita on käytössä ja aivan yhdyn edustaja essayahin huoleen näistä terapioista joista monet on nyt laitettu jäihin tässä vaiheessa myös kuntoutukset erilaiset sellaiset ikäihmisten palvelut jotka voivat tuntua pieniltä vaikkapa jalkahoidot ja tämäntyyppiset

on vielä valtioneuvoston käsittelyssä ja varmasti saamme siitä tarkempia tietoja vielä kun kun ensi viikolla tänne tulemme mutta vain totean sen että nyt on aivan valtavan suuri tiedontarve haluan sivistysvaliokunnan edustajana ja puheenjohtajana nyt kertoa tämän että aika suuri tiedontarve siellä koulupuolella ja ja kunnissa on yhtenevän tiedon vaikka tokikin opetus ja kulttuuriministeriön ja opetushallituksen sivuilla on paljon paljon tietoa kehotan sitä sieltä lukemaan niin kyllähän tällä hetkellä opetus ja kulttuuriministeriölle ja opetushallitukselle lankeaa erityinen vastuu mahdollisimman yhdenmukaisen tiedon tuottamisesta niin että se on selkeää ja ja nimenomaan yhdenmukaista

miksi sitä nyt tarvitsee täältä valtakunnan tasolta tulla opetuksen järjestäjällähän on velvollisuus tiedottaa mahdollisimman pian kaikille oppilaille ja huoltajille mitkä koulu ja oppilaitoksen palvelut mukaan lukien oppilashuollon palvelut on valtioneuvoston asetuksen voimassaoloaikana mahdollisuus toteuttaa ja miten pitää toimia jos niitä tarvitsee

juuri pohdimme sitä että nyt kun tässäkin tilanteessa ovat avit jotka päättävät sitten kunnat päättävät joistakin asioista sitten ovat valtioneuvosto ja eduskunta jotka päättävät joistakin asioista ja kun sitten on vielä niin että osa niistä on tartuntatautilain kautta osa niistä on valmiuslain kautta osa terveydenhuoltolain kautta ja osa opetus kasvatus koulutus ja varhaiskasvatuslakien kautta niin nyt on hyvin tärkeää se että me täällä eduskunnassa sitten ensi viikolla kun me saamme nämä kaikki asetukset taputeltua täältä tämän jälkiarvioinninkin myöskin tietoisia siitä mihin lakiin mikäkin perustuu ja mitä siellä sanotaan tämän vain sanon siitä syystä että jos tätä mahdollisesti kuuntelevat äidit isät vanhemmat jotka miettivät mitä sen kunnan pitää tarjota niin kyllä sieltä koko ajan niitä ohjeita tulee ja opetus ja kulttuuriministeriön ja opetushallituksen sivuilta tulee koko ajan tietoa ja varmasti tässä lähipäivinä linjataan vielä lisää kunhan saadaan tämä yksi asetus vielä

aivan niin kuin ministerit ovat täällä erittäin ymmärrettävästikin kertoneet ei ole voitu kaikkea tehdä valmiiksi kun ei tätä tiedetty mutta varmasti koko ajan kaikki tekevät parhaansa vielä kerran tähän puheeni loppuun kiitän kiitän kaikkia niitä jotka ovat tällä hetkellä tekemässä työtä sen eteen että pystytään pystytään rajoittamaan tätä sairautta mahdollista epidemian korkeaa piikkiä ja ja pystymme sillä tavalla lievittämään myöskin niitä niitä vaikutuksia nimenomaan niitä haittavaikutuksia totean vain myöskin sen että silloin kun oli sikainfluenssa meillä oli ensimmäisen aallon aikana syksyllä kaksituhattayhdeksän kaiken kaikkiaan kahdeksantuhatta laboratoriovarmennettua tautitapausta mutta sairastuneitahan oli moninkertainen määrä koska se laboratoriovarmentaminenkin lopetettiin jossakin vaiheessa ja silloin meillä hoidettiin sairaalahoidossa tuhatkuusisataa potilasta sen ensimmäisen aallon aikana ja oli myös tehohoitopotilaita ja tietysti osan tehohoitopotilaista kohdalla käytettiin myöskin on myös mahdollisuutta käyttää yhteistyötä muitten maitten kanssa nyt on tietysti ongelma se että kun kaikissa maissa tämä nyt on niin meillä ei ole sitä kapasiteettia sieltä toisista maista mutta minä olen siitä huolimatta hyvin luottavaisin mielin tehohoidon riittävyydestä ennen kaikkea kannan huolta perusterveydenhuollosta

arvoisa herra puhemies kiitos ministerille että olette vielä paikalla painetta riittää varmasti kaikilla ministereillä ja koko hallituksella monilla yrittäjillä ja virkamiehillä ja kodeissa edustaja risikko puheessaan muutamaan kertaan mainitsi tiedottamisen ja viestinnän samoin kuin moni edustajakollega aikaisemmin yleisradio toteuttaa selkokielisiä uutisia erinomaisen hyvä konsepti ihmisille joilla on vaikeuksia suomen kielen tai ruotsin kielen kanssa miten se toimii voi ehkä kiteyttää niin että yksinkertaisia sanoja mahdollisimman konkreettista lyhyitä lauseita ja puhutaan hitaasti ja ennen kuin näitä viestejä uutisia ajetaan ulos niin uskoakseni siellä on jonkinlainen testiryhmä joka vielä katsoo että että viesti on ymmärrettävä ministeriöissä ja viranomaisilla on viestintäihmisiä kaikki ovat koulutettuja yrittävät parhaansa tekevät parhaansa mutta paineet ovat kovat aikapaineet ovat hirveät välillä tieto pitää saada eteenpäin mutta silti kannustan että joku ulkopuolinen joka ei ole alan ammattilainen ole jatkuvasti sen asian kanssa tekemisissä lukisi tai kuuntelisi sen viestin ennen kuin se välitetään eteenpäin osmo a wiio joitakin vuosikymmeniä sitten sanoi näissä aforismeissaan että viestintä epäonnistuu aina paitsi sattumalta tämä nyt on hieman sarkastisesti sanottu ja sääntö numero kaksi jos sanoma voidaan tulkita väärin niin se yleensä tulkitaan väärin eli tämä korostaa sitä viestinnän merkitystä

sitten vielä tästä eduskunnan työstäkin tietysti me näytämme täällä omaa esimerkkiä miten me suhtaudumme näihin suosituksiin ja määräyksiin tänään teimme oivan linjauksen siitä että salissa oli vain noin neljäkymmentä edustajaa on syytä muistaa että perustuslaki nimenomaan sanoo että kansanedustajaa ei saa estää hoitamasta tehtäväänsä mutta se oli suositus ja hienosti me otimme sen suosituksen vastaan ryhmät tekivät töitä ja todennäköisesti harjoitetaan rotaatiota että edustajat voivat olla täällä jokainen toki voi seurata mutta sitä ei voi kieltää mutta tämä osoittaa mielestäni juuri sitä esimerkkiä miten meidän pitää täällä myös toimia seurasin istuntoa tuolla muutaman metrin päässä muista ihmisistä tuolla tuolla lehterillä ja kiinnitin huomiota siihen että ministerit istuivat edelleen sangen tiiviisti hallitus johtaa maata hallituksen vastuu on äärettömän kova ja se että ministerit ovat näin lähekkäin toisiaan on myös turvallisuusriski muutama ministeri oli laitettu tuonne toiselle puolelle hyvä niin on mietitty mutta ehkä tätäkin voisi vielä miettiä siitä näkökulmasta että että kun tiedetään etukäteen mistä on kysymys tai tiedetään tässä tapauksessa ehkä vielä normaalia paremmin mitä suullisella kyselytunnilla kysytään niin niin paikalla ovat vain ne ministerit jotka sillä hetkellä ovat aivan välttämättömiä aivan yksin ei tarvitse eikä ehkä pidäkään istua niin kuin ministeri kiuru täällä osoittaa mallia mutta turvallisuus on tärkeä asia ja maan hallituksen pitää olla toimintakykyinen kaikissa tilanteissa
tästä viimeksi mainitusta keskusteltiin puhemiesneuvostossa todettiin että kyllä tarkoitus on se että ministereiden olosuhteita väljennetään tuolla

arvoisa puhemies palaan koronaviruksen testaamiseen josta on siis kansainvälisesti erinomaisia esimerkkejä ja vaikka suomessa tätä testaamista on lisätty niin kyllähän jäämme siitä etelä korean tahdista jälkeen virustauteihin erikoistuneen saksalaisprofessorin mukaan jokainen eristämätön koronaviruksen kantaja pahentaa tilannetta dramaattisesti hänen mukaansa yksi sairastunut voi aiheuttaa kahdeksassa viikossa jopa

kaikkien flunssaoireisten testaaminen ja koronaviruspotilaiden eristäminen olisi tämän professorin mielestä välttämätöntä myös suomessa jotta epidemian pahin skenaario voitaisiin välttää no pitkällä aikajänteellä ainoa tapa taltuttaa epidemia ja lopulta myös purkaa näitä rajoitustoimia on mahdollisimman varma tieto siitä ketkä taudin ovat jo sairastaneet meidän yhteiskunta tuskin kestää sitä että kaikki flunssaoireiset pidetään kaksi viikkoa eristyksissä tästä eteenpäin kuukausien jopa yli vuoden ajan työntekijät loppuvat useilta aloilta no yliopistoista olen saanut sellaista viestiä että siellä olisi tutkijoita osaamista resurssia koronainfektion testaamiseen mutta tätä ei ole hyödynnetty vielä tehokkaasti sanoitte ministeri kiuru tuossa aiemmin että testausmääriä tullaan kasvattamaan nykyisestä tuhannestaviidestäsadasta testistä päivässä ja kysyisin millä keinoilla tämä tapahtuu ja aiotteko hyödyntää paremmin valmiita ammattilaisia yliopistoissa ja myös valmiita resursseja tuossa huomasin twitterissä eläinlääketieteellisen tiedekunnan apulaisprofessorin tviitin jonka mukaan viikissä on tällainen turvalabra jota käytetään nimenomaan virologian perustutkimukseen hän kysyi tässä tviitissään olisiko se esimerkiksi sellainen resurssi joka voitaisiin valjastaa koronaviruksen testaamiseen lisäksi arvoisa puhemies haluan nostaa esille vielä riskiryhmien tilanteen täytyy ensiksi kiittää kaikkia niitä yli seitsemänkymmentä vuotiaita jotka ovat tunnollisesti noudattaneet hallituksen suositusta jäädä karanteenioloihin

pitikö tämäkin aika elää että ihmisoikeuret vierään tässä tarvitaan läheisten tukea ja tsemppaamista etäältä mutta mediatietojen ja omienkin havaintojen mukaan on merkittävä joukko niitä yli seitsemänkymmentä vuotiaita jotka uhmaavat hallituksen ohjetta jäädä kotioloihin kauppojen ruuhkissa ja kahviloissa pörräävät seniorit ovat herättäneet julkisuudessa jopa pahennusta ja ja olen itse havainnut tuolla sosiaalisessa mediassa sellaisia viitteitä että että jopa tällaista sukupolvien välistä epäsolidaarisuutta on herännyt tilannehan on se että moni ruuhkavuosia elävä työntekijä yrittää sinnitellä erittäin haastavassa tilanteessa tällä hetkellä hoitaa lapsia opettaa lapsia kotona samaan aikaan kun yrittää tehdä parhaansa mukaan etätöitä moni yrittäjä on syvissä vaikeuksissa kun asiakkaat ovat loppuneet kuin seinään ja kassa on tyhjä tässä tilanteessa voi tuntua epäreilulta ja hankalalta se että että jotkut eivät sitten suosituksia noudata haluan kiittää hallitusta siitä että hallitus on pyrkinyt painokkaasti viestimään tämän tärkeydestä että jokainen yli seitsemänkymmentä vuotias pysyttelisi mahdollisuuksien mukaan kotioloissa tätä viestimistä on tärkeää jatkaa haluankin vielä kysyä ministeri kiuru teette johtopäätöksiä siitä onko tämä suositus riittävä vai tulisiko harkita käyttöönotettavaksi valmiuslain liikkumisrajoituksia jotta riskiryhmiä ja sitä kautta koko terveydenhuoltoa ja sen kapasiteettia pystytään paremmin suojaamaan
arvoisa herra puhemies tuo testaamiskysymys on todella uskon että meitä oli tosi monia jotka emme ymmärtäneet silloin kun tämä testaamisstrategia muuttui koska loogisinta on niin kuin muuallakin maailmassa monissa maissa on ollut linjaus että testataan mahdollisimman paljon meillä jossakin vaiheessa sitten muutettiin sitä sitä strategiaa ja ja ei enää testattu oireilevia eikä edes heitä jotka itse ajattelivat että ovat riskissä kantaa koronavirusta tullessansa noilta alueilta vaan rajoitettiin enemmän riskiryhmiin tai terveydenhuollon henkilökuntaan nimenomaan erikoissairaanhoidon puolella ja toisaalta sitten hushan teki sen liikkeen että ei testattu edes heitä jotka menevät töihin vain maskin kanssa

voidaan sanoa ei mennyt jakeluun ollenkaan emme ymmärtäneet minkä minkä takia tämmöinen testauslinjan muutos ja ehkä ministeri voisi avata hieman minkä takia suomessa toimimme näin minkä takia testaukseen tuli se muutos toisaalta myös sitten jatkokysymyksenä tähän olette kertonut että testauksia pyritään lisäämään mutta minkä verran niitä pyritään lisäämään ja helpottuuko ihmisten testaamiseen pääseminen myös perusterveydenhuollon yksiköiden ihmisten ja yksityisen puolen sektorin toimijoiden testaamiseen pääseminen ja toisaalta tavan kansalaisten joita asia huolestuttaa loogisinta olisi kai toimia niin että jos on epäilyä ja mietityttää kannanko koronavirusta tai jonkinlaisia oireita on niin saisi sen testin kuin niin että sitten olisi mahdollinen tartuttaja ja kun meillä on tänä päivänä valmiuslain säädöksiä käsittelyssä että voimme myös sitten terveydenhuollon yksiköiden välillä toimijoita työntekijöitä määrätä mahdollisesti toisiin toisiin yksiköihin tai

niin siinäkin tilanteessa olisi erittäin tärkeätä että tietäisimme että henkilö ei kanna virusta sitten minkä takia varsinaisesti pyysin vielä tämän puheenvuoron oli kysymykseni mahdollisesta lääkkeiden käytöstä meillä on tullut maailmalta kuitenkin viestiä siitä että että kiinassa ja japanissakin on käytetty menestyksellisesti joitakin lääkkeitä ja myös esimerkiksi israelissa on otettu lääkkeitä koekäyttöön lääkkeitä joita on käytetty aiemmin joihinkin toisiin sairauksiin käsittääkseni esimerkiksi malarialääkkeenä tai hiv lääkkeenä toisaalta joitakin viruslääkkeitä joista on saatu hyviä tuloksia maailmalta

suomessa noin perinteisesti ollaan hyvin hyvin tiukkoja lääkityksen käyttämisessä eli jos sitä ei olla tutkittu ja tuotu markkinoille nimenomaan siihen sairauteen niin käyttömahdollisuudet ovat varsin rajalliset mutta nyt meillä on aivan uusi sairaus kyseessä ja kuitenkin maailmalta ollaan saatu hyviä tuloksia siitä että joitakin lääkkeitä ollaan siellä menestyksellisesti käytetty oireet ovat oireet ovat lievittyneet huomattavasti nopeammin samaten keuhkomuutokset ovat ovat tasoittuneet ja parantuneet huomattavasti nopeammin kysyisinkin onko meillä käyty tällaista keskustelua toivon mukaan näin olisi että suomessakin voitaisiin ruveta käyttämään helpommin koekäytössä tämmöisiä lääkkeitä joista sinänsä on todettu että ne ovat turvallisia ja joita joissakin toisissa indikaatioissa mutta myös eri virusten aiheuttamien sairauksien hoidossa ollaan jo aiemmin käytetty minä haluaisin omalta osaltani tässä lopuksi myös yhtyä kiitoksiin kiitoksiin sinne kentälle terveydenhuollossa ja sairaanhoidossa toimijoille ja ja sitten ministeriöissä niin ministereiden kuin virkamiestenkin ponnistuksista isot kiitokset me elämme poikkeusaikoja ja sellaisia aikoja todella tulee paljon tietoa ja ja tarvitaan nopeita sanotaanko hyvin suuriakin ja pitkälle vaikuttavia ratkaisuja ja kiitokset siitä että aherratte ja kiitokset että ministeri on vielä näin illansuussa täällä

arvoisa puhemies tässä oli kyllä todella paljon kysymyksiä ja ehkä vähän sekaannustakin sen takia yritän nyt sitten todella nopeasti käydä läpi tätä kokonaisuutta ensinnäkin edustaja tanus me pidämme siitä kiinni että valtioneuvosto on linjannut että ulkomailta palanneet suomalaiset ja suomessa asuvat on tosiasiassa velvoitettu nyt karanteenin oloisiin olosuhteisiin ja tältä osin se koskee myös sosiaali ja terveydenhuollon henkilökuntaa mikä sovittiin jo ennen kuin näitä linjauksia tehtiin koko maan osalta tältä osin tämä on tärkeä asia koska loppuviimeksi tärkeintä on että niitten huippuviikkojen aikana jolloin epidemia alkaa kiihdyttää huippuunsa me tarvitsemme kaikki ammattilaiset ja sitä kautta sairaalaverkkoon ei voi pesiytyä koronavirus joka leviää sitten

tämän ehkäisemiseksi lähdettiin toimiin jo aikaisemmin ja olemme sitten jälkikäteen lukeneet että ei lainkaan syyttä suotta mitä tulee sitten tähän etelä korea tapaukseen minä en nyt pystynyt varmistamaan ovatko tuon yhden lehtijutun todelliset numerot oikeita mutta jos ne ovat oikeita niin etelä koreassa käytännössä on lähdetty siitä että

kaksisataatuhatta testiä oli tehty viidenkymmenenkahden miljoonan miljoonan etelä koreassa ja tämähän tarkoittaisi sitten että hyvin nopeasti meillä suomessa ollaan samassa siis etelä korean väkiluku on noin kymmenkertainen suomeen verrattuna ja heidän vastaisi meillä kahtakymmentätuhatta tuolla samalla suhteella suhteutettuna väkimäärään jos oikein tämän ymmärrän me olemme siis kyllä voisiko sanoa etukenossa tässä eli meidän testauskapasiteettimme nostaminen on menossa nimenomaan siihen että olemme hyvin samassa tahdissa liikkeellä kuin myös tässä esimerkissä enemmän olisin huolissani niistä esimerkeistä joissa ei ole otettu vakavasti sitä testauskapasiteetin nostamista meillä oli tuhatkaksisataa testausta eilen saamani tiedon mukaan tänään olisi ollut jo tuhatviisisataa testauskapasiteettia on valtioneuvostossa sovittu nostettavaksi viime torstaina ja nyt edelleen tämän viikon maanantaina tältä osin eduskunnan toive siitä että testauskapasiteettia edelleen nostetaan on voimassa tiettyjä rajoituksia on ne eivät ole vain tähän ce merkintään vielä markkinoilta puuttuviin testausmenetelmiin liittyviä rajoitteita vaan kyllä ne ovat myöskin sitten viime kädessä henkilökuntaan ja suojavarusteisiin liittyviä kysymyksiä meillä on jo käytettävissä drive in palvelut ja tämäntyyppiset uudet keksinnöt jotka maailmalla ovat olleet käytössä siltä osin

kysyttiin kuinka monesta laitteesta meillä on kysymys tehovalvontapaikkoja taas on kaksisataa nyt meidän suunnitelmamme on tässä ensi vaiheessa että me pystyisimme nostamaan tämän tuhanteen se on iso työ ja nämä valmiuslain myötä saatavat uudet mahdollisuudet tulevat johtamaan siihen että me joudumme luopumaan osasta tätä kiireetöntä leikkauskapasiteettia ja sitten sekä uudelleenkouluttamaan leikkaussalihenkilökuntaa

osa tästä resurssista erityisesti anestesialääkärien osalta voisi olla käytettävissä myös uudelleenkoulutuksella tehohoitopaikkojen ylläpitämiseen tältä osin nämä astuvat heti voimaan kun me saamme nämä uudet uudet mahdollisuudet sen jälkeen kun kun saamme tämän asian täällä käsiteltyä sitten erittäin tärkeää se keskustelu yksityisen ja julkisen yhteistyöstä tässähän tulee todella paljon nyt mahdollisuuksia myöskin hyödyntää alueittain tätä mahdollisuutta on aivan selvää että uudellamaalla henkilökunnan riittävyys ja myöskin tilojen riittävyys mitataan siinä kuinka ketteriä me osaamme olla ja uskon että erityisesti julkisen ja yksityisen yhteistyöllä täällä saadaan parempia ratkaisuja aikaan kuin siinä että me lainaamme tulevaisuudessa ihmisiä niistä sairaanhoitopiireistä jotka eivät vielä ole niin pahasti epidemia aluetta tämä johtaa sitten siihen että näitä nerokkaita ratkaisuja tehdään aivan lopuksi totean että kun me saamme nämä ohjeistukset kaikki mahdolliset ohjeistukset pyritään laittamaan jotta kunnat tietäisivät minkälaisia uusia asioita tehdään nyt yhdessä ja minkälaisia velvoitteita on ja sitä kautta on tärkeätä jatko ohjeistus sekä kunnille että myöskin sairaanhoitopiireille ja on tärkeätä pitää myöskin kaikki vielä informoituina ja mahdollisimman paljon levittää tietoa nimenomaan siitä on kysymys sosiaali ja terveysministeriössä ei missään tapauksessa pimitetä tietoa

arvoisa herra puhemies rakennamme kukin omalla työllämme tätä isänmaata ja palvelemme toisiamme moni tekee näinä poikkeavina aikoina pyyteetöntä työtä toisten pelastamiseksi ja auttamiseksi terveydenhuollon henkilöstöä täsmäkoulutetaan koronan hoitoon ja erityistehtäviin jatkuvan oppimisen ajatusten mukaisesti meiltä kaikilta odotetaan joustavuutta tämä valtioneuvoston jo voimassa oleva käyttöönottoasetus joustavoittaa vuosilomien ilmoittamista vuosilomien antamisajankohtaa vuosiloman siirtämistä ja keskeyttämistä asetus sallii poikkeavan suostumisen ylitöihin poikkeavan enimmäistyöajan ja poikkeavat lepoajat asetus myös pidentää irtisanomisaikaa näitä määräaikaisia toimivaltuuksia voidaan soveltaa terveydenhuollossa sosiaalitoimessa pelastustoimessa hätäkeskustoiminnassa ja poliisitoimessa työskentelevään henkilöön nämä ovat minulle kolmen poliisin ja yhden sosiaalityöntekijän veljenä lähelle tulevia aloja nämä ammattilaiset suojelevat ja auttavat meitä perustuslakivaliokunnassa esitämme yksimielisesti että asetus jää voimaan että sitä ei kumota tarvitsemme tämän asetuksen jotta voimme turvata terveydenhuollon ja muiden yhteiskunnan toimijoiden riittävän toimintakyvyn tämän pandemian aikana että on riittävästi auttavia ja suojaavia käsiä perustuslakivaliokunta painottaa kuitenkin että toimivaltuudet tulee ottaa käyttöön vain kun tarve on välttämätön toimien tulee olla oikeansuhteisia tavoitteisiin nähden tämän soveltamisasetuksen neljännessä pykälässä säädetään irtisanomisajan pidentämisestä neljään kuukauteen myös tämän säännöksen kohdan soveltamisen edellytyksenä on irtisanomisajan pidentämisen välttämättömyys väestömme terveydenhuollon vähimmäistoimeentulon tai turvallisuuden vuoksi näin rajattuna ja perusteltuna irtisanomisajan pidentäminen täyttää oikeasuhtaisuuden vaatimuksen arvoisa puhemies haluan kiittää kaikkia viranomaisia sitkeydestä ja ahkerasta työstä näinä poikkeavina aikoina teette erittäin arvokasta ja pyyteetöntä työtä voimia teille tämän taudin selättäminen on meidän yhteinen haasteemme siinä meitä kaikkia omalta osaltamme tarvitaan uskon että me suomalaiset haluamme joustaa myös töissämme silloin kun lähimmäinen on hädässä pidetään toisista huolta

arvoisa puhemies ainoastaan yksi huomio nämä perustuslakivaliokunnan lausunnot ja johtopäätökset ovat erittäin hyviä ja kannatettavia ainoastaan yhteen kohtaan tässä asiassa kiinnitän huomion täällä lukee tämä että perustuslakivaliokunta kiinnittää huomiota siihen että valmiuslain neljännen pykälän mukaan lain toimivaltuuksia voidaan käyttää vain sellaisin tavoin jotka ovat välttämättömiä lain tarkoituksen saavuttamiseksi ja ja oikeassa suhteessa toimivaltuuden käyttämisellä tavoiteltavaan päämäärään ja puuttuminen työntekijän vuosilomiin ja työaikoihin tulee siten voida kussakin tapauksessa perustella valmiuslain neljännen pykälän kannalta riittävällä tavalla elikkä voisi sanoa vähän huumorilla että perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan ja jäsenten ja valiokuntaneuvoksen rinnassa sykkii lämmin sydän kun kun pitää huomioida kaikki seikat kun tällaisia nopeassa aikataulussa vaikean tilanteen voittamiseksi niin siitä huolimatta perustuslakivaliokunta kiinnittää huomion siihen että tämän työntekijän oma elämä pitää kuitenkin varmistaa että hän pysyy terveenä ja pystyy tekemään töitä joten voi todeta että perustuslakivaliokunnan rinnassa sykkii lämmin sydän

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö yksi yksi nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies tässä sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnössä on kysymys hallituksen esityksestä jossa kansallista sosiaaliturvaa ja vakuutuslainsäädäntöä laitetaan yhteensopivaksi eun yleisen tietosuoja asetuksen kanssa todettakoon että eun tietosuoja asetus on suoraan sovellettavaa oikeutta joten asetuksen kanssa ristiriitaiset ja päällekkäiset säännökset ehdotetaan kumottaviksi kumottaviksi tämä on sen takia ehkä merkityksellistä että meillä oli jo tämä samantyyppinen hallituksen esitys viime kauden lopulla käsittelyssä mutta se raukesi maaliskuussa kaksituhattayhdeksäntoista totean sen että keskeisimpänä erona aiemmin annettuun esitykseen verrattuna on ettei nyt käsiteltävänä oleva esitys sisällä automaattista päätöksentekoa koskevaa sääntelyä sitä ei ole nyt tässä mikä meillä on tällä kertaa käsittelyssä ja voin todeta sen että perustuslakivaliokunta silloin viime vaalikauden lopussa antamassaan omassa lausunnossa esitti että tämä automaattinen päätöksenteko pitää poistaa ja myös muitakin kannanottoja silloiselta perustuslakivaliokunnalta ja ne on otettu tässä nytten huomioon ja tehty sen mukaisesti haluan tässä tuoda myös esille sen että on erittäin tärkeää että me saamme tämän pikaisesti voimaan meillä on ollut ristiriitainen tilanne tässä tämän tietosuoja asetuksen osalta mutta sitten valiokunnassa käydyn aika perusteellisen keskustelun jälkeen ja laajan asiantuntijakuulemisen jälkeen ja myös perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen tuli selväksi että tämä automaattinen päätöksenteko puhuttaa ja siitä meillä ei ole olemassa vieläkään säännöksiä ja sitä selvitellään parasta aikaa nytten oikeusministeriön

esitti että tästä täytyy saada täsmennetyt pykälät ja nyt tällä hetkellä todellakin tällaista selvitys ja valmistelutyötä kaiken kaikkiaan tehdään se ei ole yksinkertaista siitä on saatu jo oikeusministeriöltä esiselvitys ja tämä tulee tulevina kuukausina menemään toivottavasti eteenpäin tätä mieltä olivat myös lukuisat asiantuntijat valiokunnassa

meillä ovat olleet jo tässä alkuvuodesta esimerkiksi verottajan automaatiopäätökset esillä ja on todettu että emme voi tietenkään yhtäkkiä keskeyttää meidän verotustamme me olemme vähän sillä tavalla niin kuin poikkeuksellisessa tilanteessa mutta tähän täytyy tulla

arvoisa puhemies todellakin niin kuin tuossa edustaja vehviläinen kuvasi niin tämä eu asetus sinällänsä tulee saattaa meidän lainsäädäntöön mutta tämä asia mikä nousi esille elikkä tämä automaattinen päätöksenteko on se mikä nyt puhututtaa tämä valiokunnan lausuma on taitavasti ja hyvin muotoiltu ja sellainen jonka edistämiseksi hallituksen tulee sitten viedä sitä eteenpäin sinällänsä se se automaattinen päätöksenteko se automaatio ei minusta siinä ole se asia mihin pitäisi takertua vaan ennen kaikkea se minkätyyppisiä algoritmeja sinne taakse kirjoitetaan mikä on ikään kuin se ohjaava kehikko jolla nämä päätökset tehdään siellähän ne virheet tapahtuvat jos ovat tapahtuakseen asia ei ole sinällänsä se että että pystymme esimerkiksi jotakin vaikkapa

se nopeutuu ja ja myöskin sitten voidaan välttää virheitä jopa sitä kautta että päätöksenteko tapahtuu tietyn säännön mukaisesti vaan ne suurimmat virheet voivat sitten tapahtua siinä vaiheessa kun kirjoitetaan tätä algoritmia tänä päivänä jos ajatellaan vaikkapa nyt viime päivinä maailmalla heiluneita pörssikursseja niin siellähän esimerkiksi on juuri tätä ongelmallisuutta taustalla että siellä voi olla tällaisia väärin kirjoitettuja algoritmeja jotka saavat sitten itsessään aikaiseksi ylimitoitettuja pörssinousuja pörssinousuja tai laskuja yleensäkin kiitoksia edustaja vehviläinen tämän erittäin hyvin selvitti ja toivotaan että tämä automaattinen päätöksenteko sinällänsä etenee sitten ja siihen liittyvät pykälät saadaan tänne eduskuntaan aikanaan myös

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa herra puhemies ympäristövaliokunta käsitteli tämän hallituksen esityksen ja laati siitä mielestäni hyvän mietinnön toteaa että tämä laki on tarpeellinen sitä varten kuultiin asiantuntijoita ja mietintö on sitä paitsi yksimielinen niin että mielestäni pääsimme valiokunnassa hyvään tulokseen kiitän valiokunnan kaikkia mukana olleita jäseniä hyvästä yhteistyöstä ja erikoisesti asiantuntijoita joita kuulimme joka tapauksessa

merenhoidon suunnitelmaa ja ympäristöstä tehtävien näytteenoton tiimoilta tehdään tähän käsittelyssä olevaan lakiin muutokset jotka täyttävät perustuslain kahdeksannenkymmenennen pykälän kirjaimen ja hengen elikkä kun vesiä hoidetaan ja merta hoidetaan niin sielläkin tulee tiettyjä toimenpiteitä lain mukaan tehdä ja koska perustuslain kahdeksaskymmenes pykälä sanoo aivan selvällä suomen kielellä että kaikki kansalaisille määrättävät velvollisuudet ja oikeudet on aina otettava lakiin niitä ei voi asetuksella säätää

nämä vaatimukset viedään suoraan tähän kyseiseen lakiin niin että ne täyttävät tuon perustuslain kahdeksannenkymmenennen pykälän vaatimuksen sitten kun monesti näitä erilaisia näytteitä otetaan tuolta merestä ja vesialueilta niin siinähän yleensä liikutaan yksityisen omaisuuden piirissä elikkä rannoilla ja jonkun tontin lähellä joten nyt otetaan lakiin selvät määräykset miten täällä tulee toimia jotta viranomaisella on selkeä ohje miten toimitaan ettei tarvitse säveltää eikä jouduta sitten ristiriitoihin paikallisten ihmisten kanssa arvoisa puhemies kiinnitän vielä yhteen asiaan huomion tässä toteutuu voimassa olevan perustuslain henki jonka mukaan kansalaiselle määrättävät oikeudet ja velvollisuudet aina lakiin nyt ovat suomessa käsittelyssä tällä hetkellä merkittävät luonnonsuojelulakien muutokset joilla puututaan erittäin rankasti rankasti metsästysoikeuksiin tämä lakiesitys mikä tässä nyt on ensimmäisessä käsittelyssä olkoon hyvänä esimerkkinä siitä että hyvinkin vähäiset asiat mitkä vaikuttavat kansalaisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin on otettava lakiin viittaan niihin tulossa oleviin asetuksiin jotka yritetään ympäristöministeriössä viedä läpi kyllä sellaiset muutokset joilla puututaan kansalaisten oikeuksiin rajusti pitää ottaa nimenomaan perustuslain mukaisesti lakiin suoraan sen

ei kuulukaan mutta tämä lakiesitys

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

arvoisa herra puhemies tämä asia ei ole tietysti päivän päälle mutta ehkä sopinee kuitenkin se että kun tässä yritetään suitsia kiinasta tulevaa virusta niin tällä lakialoitteella suitsia jatkossa kiinasta tulevaa vaalirahoitusta tai muualta ulkovalloista tulevaa rahoitusta tässä lakialoitteessa on kysymys vaalirahoitusta koskevan lain neljännen pykälän muuttamisesta minä ja kaksikymmentä muuta kansanedustajaa lähestulkoon jokaisesta eduskuntapuolueesta esitämme että lakia muutettaisiin siten että ulkomaista tukea vaalikampanjaan ei voi enää ottaa vastaan yksityishenkilöltä tässä vaalirahoituslain neljännessä pykälässä säädetään ehdokkaan vaalirahoituksen rajoituksista tällä hetkellähän ehdokas tai ehdokkaan tukiryhmä ja muu yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimiva yhteisö saavat vastaanottaa ulkomaista tukea vaalikampanjaan vain yksityishenkilöiltä sekä ehdokkaan aatesuuntaa edustavilta kansainvälisiltä yhteisöiltä tai säätiöiltä aikoinaanhan oikeusministeriöllä oli tämmöinen toimikunta joka pohti vaalirahoitusta ja esitti jo silloin että ulkomaalaista rahoitusta ehdokas ei saisi vastaanottaa muilta kuin omilta kansainvälisiltä yhteistyöjärjestöiltään mutta tämä ei silloin sinne lainsäädäntöön kuitenkaan edennyt olen sitä mieltä että poliittisen vaalirahoituksen avoimuutta ei voi koskaan tarpeeksi korostaa kaikki poliittiseen rahoitukseen liittyvät mahdolliset epäselvyydet tai edes mahdollisuudet epäselvyyksiin tulee kitkeä pois sillä kaikki perustuu demokraattisessa järjestelmässämme luottamukseen vaalirahoituksen lähtökohtana tulee olla kaikissa tapauksissa läpinäkyvyys ja riippumattomuus tätä läpinäkyvyyttä on kuitenkin vaikea arvioida juuri näissä tapauksissa jolloin kyse on ulkomaiselta yksityishenkilöltä tulevasta vaalituesta alkuperää on hyvin vaikea monessa tilanteessa silloin selvittää aikaisemmin viittaamani oikeusministeriön toimikunta silloin jo totesi että avustusta tai tukea ei saisi vastaanottaa jos sen lähdettä ei voida selvittää läpinäkyvyys korostuu myös arvioitaessa kansanedustajan riippumattomuutta suhteessa ulkovaltoihin muun muassa euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous on nostanut ulkomailta tapahtuvan toisten maiden vaaleihin vaikuttamisen esille tällainen vaikuttaminen herättää huolta ja on vakava uhka demokratialle arvoisa puhemies oikeusministeriö asetti oikeusministeriö asetti helmikuussa työryhmän selvittämään vaalilain puoluelain ja vaalirahoituslain sekä muuta poliittista toimintaa koskevaa lainsäädännön kehittämistarpeita toivon no en kehota mutta toivon että entiset kollegani puoluesihteerit osaltaan tutustuvat myöskin tähän lakialoitteeseen uskon että on aika muuttaa vaalirahoituslakia entistä avoimempaan ja läpinäkyvyyttä lisäävämpään suuntaan

arvoisa puhemies olen yksi noita entisiä puoluesihteereitä ja niin kuin sanotaan niin puoluesihteerin ura voi päättyä hyvin tai sitten hänestä voi tulla kansanedustaja todellakin tuo vaalirahoituslain voisiko sanoa suurempi pohjatyö tehtiin silloin aikanaan kun nämä vaalirahoituskohut nousivat julkisuuteen ja laitettiin sitten pistämään pystyyn toimikunta ja lähdettiin oikein kunnolla perkaamaan sitä millä tavalla tämä vaalirahoitus saataisiin suomessa läpinäkyväksi ja myöskin näiden erilaisten puolueyhteisöä

järjestöjen ja vaalituki tulisi siellä puoluetasolla nähtäväksi ja sitten toisaalta

ehdokkaitten yksityishenkilöiltä saama vaalirahoitus yhtä lailla pystyttäisiin saamaan avoimeksi tehtiin pohjatyötä mutta totta kai paljon tässä matkan varrella on pitänyt miettiä sitä mihin suuntaan tuota lainsäädäntöä olisi hyvä korjailla pitäisikö olla esimerkiksi kampanjakatto siitä on tässä salissa puhuttu useammankin kerran ja pohdittu sitä millä tavalla kenties pitäisi rajata sitä ketkä voivat tätä vaalirahoitusta antaa vaalirahoitusta antaa jo silloin kirjattiin sinne tämä ulkomaalaisten kuitenkin samaa aatesuuntaa edustavien säätiöitten ja yhdistysten mahdollisuus vaalirahoituksen antamiselle koska silloin katsottiin ja tänä päivänä voisi sanoa katsotaan oikeastaan vielä enemmän että esimerkiksi euroopan unionin sisällä monia monia puolueita yhdistävät tällaiset eurooppalaiset puolueperheet ja niitten sisällä tehdään paljon yhteistyötä suomalaiset puolueet maksavat sinne jäsenmaksuja ja toisaalta sitten saavat myöskin erityyppistä vaalitukea vaalien aikana tämä yleensä kyllä on hyvinkin läpinäkyvää monelta suunnalta koska euroopan parlamentista ja euroopan unionista toisaalta valvotaan tätä rahankäyttöä ja sitten taas ajatellaan näin että kansallisesti kussakin maassa on oma lainsäädäntö ja oma seuranta tälle rahoitukselle mutta tämän lakialoitteen tehnyt edustaja ovaska on kyllä nostanut esille yhden näistä tällaisista voisiko sanoa hivenen harmaammalla alueella olevista vaalirahoituslähteistä elikkä yksityishenkilöitten antaman vaalirahoituksen nimenomaan ulkomaisten yksityishenkilöitten

periaatteessa tietysti voisi ajatella näin että koska tässä lainsäädännössä kohta että jos rahoituksen lähdettä ei voida selvittää niin tämä voisi jo sitä kautta tulla huomioitua mutta sitten toisaalta täytyy miettiä lainsäädäntöä vähän toiseen suuntaan jos ajatellaan että suomessa pitkään asunut mutta ei kuitenkaan vielä suomen kansalaisuutta saanut henkilö esimerkiksi vaikka kuntavaaleissa haluaa tukea jotakuta kollegaansa niin en tiedä onko edustaja ovaska miettinyt sitä tulisiko tällaisessakin tilanteessa olla sentyyppistä että se olisi rangaistavaa tai että sitä ei voisi antaa elikkä olisi sellainen henkilö joka on kuitenkin suomessa asuva mutta mutta ei suomen kansalainen aika paljonhan eri puolueissa me olemme pyrkineet nimenomaan kannustamaan uusia suomalaisia lähtemään mukaan kuntavaaleihin joissa ei vielä tarvita sitä kansalaisuutta riittää että on on pysyvä asuinpaikka suomessa ja siinä mielessä ajattelin voisiko tästä sitten tulla kenties jonkunlainen este näitten henkilöitten

rajata heidän heidän mukaan lähtemistään ensin vaikkapa tukijana ja sitten jossakin vaiheessa vaiheessa itse ehdokkaana en tiedä onko edustaja ovaska tätä asiaa pohtinut tässä

arvoisa herra puhemies vaalirahoitusta sopii miettiä aika ajoin ja sitä on perustuslakivaliokuntakin käsitellyt ja esimerkiksi tämän vaalikaton osalta ei päädytty siihen että esimerkiksi olisi ylärajaa sitten tämä ulkomainen rahoitus on toinen näkökulma ja sen suhteen pitää olla äärimmäisen tarkkana viimeaikaiset uutiset kertovat vääjäämättä siitä että suomikin on kiinnostava kohde ja vaikuttamisyrityksiä on kun vaalirahoituksesta lakia tehtiin aikanaan niin henki oli avoimuuden lisääminen mutta kaikilta osin se ei ihan käytännössä toteudu jokainen meistä varmasti on nähnyt lehti ilmoituksia joissa maksajaa ei ole näkyvillä vaikka vaalikausi on menossa ja vaikka se maksaja siellä näkyisikin niin siellä saattaa olla maksajana kaikkea hyvää kaikille ry tai joku vastaava taho mikä ei kyllä yhtään avaa sitä mistä se raha on sinne tullut siinä suhteessa on syytä seurata tarkastusvaliokunnassa meillä ovat käsittelyssä valtiontalouden tarkastusviraston kertomukset vaalirahoituksen valvonnasta ja näyttää olevan mietintöluonnoskin valmis mutta sattuneesta syystä mietintö ole valmis eli palaamme siihen asiaan myöhemmin olemme näihin asioihin kyllä kiinnittäneet siellä huomiota ja jatkamme asian seuraamista myös tarkastusvaliokunnassa
arvoisa puhemies kiitos kollegoille hyvistä puheenvuoroista se on juuri näin kuin edustaja essayah totesi että halusin tässä aloitteessani jättää ulkopuolelle juuri nämä sisarpuolueet tai muut eurooppalaisella tasolla joidenka kanssa varmasti tulee lähivuosina yhteistyö vielä entisestään tiivistymään mitä tulee suomeen muuttaviin mutta ei suomen kansalaisuutta henkilöihin niin siitäkin huolimatta olen tämän aloitteen jättänyt ja ajatellut niin että heillä on mahdollisuus esimerkiksi tukea sitten muulla tavoin osallistumalla talkoisiin ostamalla kampanjatuotteita arpoja ja muuta eli niitä keinoja löytyy ja toki itse tavoittelen sitä että saataisiin entistä enemmän myös suomeen muuttaneita osallistumaan poliittiseen toimintaan se on

arvoisa puhemies pieni lisäys vielä sellainen tieto tarkastusvaliokunnasta että valtioneuvosto on asettanut pääministeri marinin hallituksen hallitusohjelmassa parlamentaarisen työryhmän selvittämään vaalilain puoluelain ja vaalirahoituslain muutostarpeita niin että työtä tehdään

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan asian käsittely keskeytettiin kolmastoista kolmatta kaksituhattakaksikymmentä pidetyssä täysistunnossa keskustelu jatkuu

arvoisa herra puhemies viimeksi keskustelu jäi hieman kesken tähän metsästykseen nyt täytyy vähän kerätä ajatuksia kun tuli näin äkkiä no ensinnäkin kiitos ministeri lepälle tuossa puolisentoista vuotta sitten marraskuussa kaksituhattakahdeksantoista urjalassa pirkanmaalla järjestettiin peurailta jossa näitä asioita käsiteltiin etelä pirkanmaan punkalaitumella ja urjalassa ovat

erittäin suuria ja se aiheuttaa ongelmia ei pelkästään liikenteelle vaan eläimet tulevat ihan jo ihmisten pihoille ja puutarhoihin

joitakin asioita tuli siellä peuraillassa esille ministeri ehkä hieman puolileikillään sanoi että pitäisikö siirtyä malliin ammutaan tavattaessa ehkä nyt ei niin pitkälle mutta kuitenkin esimerkiksi koirien säkäkorkeutta on muutettu ja pyritty sitä kautta asiaa parantamaan metsästyslupien määriin ja tämäntyyppisiin asioihin on syytä kiinnittää huomiota nämä vieraslajit ja niiden ylikasvaminen kantokykyyn nähden on sellainen asia jota pitää kyllä seurata yksi suuri ongelma metsästäjät tekevät arvokasta työtä ovat kurinalaista väkeä ja ongelma on heidän kohdallaan kyllä se että monet metsästysseurojen jäsenet alkavat ikääntyä

tässä on kyllä mietittävä miten saamme nuorempaa sukupolvea kannustettua mukaan

tämä lakialoite on mielestäni erittäin ajankohtainen ja tärkeä hirvien metsästyksessä tämä tuhannen hehtaarin metsästysalueen vaatimus on olemassa ja valkohäntäpeuralla se on tämä viisisataa hehtaaria tämän suomeen kolmekymmentä luvulla tuodun vieraslajin valkohäntäpeuran populaatio on kasvanut aivan valtavasti se on toistasataatuhatta yksilöä tänä päivänä tiedän että riistanhoitopiirit ovat lähettäneet riistanhoitoyhdistyksille ja metsästysseuroille suoranaisen kehotuksen että kaikki myönnetyt luvat on pyrittävä käyttämään mahdollisimman äkkiä koska tämä valkohäntäpeurakanta kasvaa aivan aivan eksponentiaalisesti ja kuten edustaja pauli kiuru puheenvuorossaan mainitsi ne alkavat tunkeutua pihapiireihin ja aiheuttavat liikenneonnettomuuksia ja sitten niissä on erilaisia loistauteja loistauteja jotka leviävät tietenkin sitten tämän populaation kasvaessa tämän takia tämä viidensadan hehtaarin metsästysalueen rajauksen poistaminen helpottaisi pienempiäkin pienempiäkin metsästyseuroja saamaan jahdin aikaiseksi ja tämän ylisuuren kannan leikkaamisessa olisi valtava apu jos tämä lakialoite menisi läpi vielä kertaan sen arvoisa puhemies kun äsken mainitsin siitä luonnonsuojelulaista ja nyt uusien luonnonsuojelualueiden määräämisestä suomeen niin kun ympäristöministeriö ajaa nyt tuolla että ne hoidettaisiin asetuksen kautta niin tässä asiassa on itse asiassa ihan samasta asiasta kysymys jos ne luonnonsuojelualueet perustetaan asetuksella eikä lainsäädännöllä niin esimerkiksi kotikunnassani ja itärajan kunnissa kaikissa käy niin että hirvenmetsästys käytännössä hyvin monella alueella loppuu kun metsästysalueet pirstoutuvat ja menee se alle tuhannen hehtaarin raja metsästys loppuu ja silloin ollaan isoissa vaikeuksissa kannatan lämpimästi tehtyä lakialoitetta ja toivon että maa ja metsätalousvaliokunta ottaa tähän positiivisen kannan ja ennen kaikkea huomioi tässä kannattaisi eteläsuomalaisten ihmisten olla aktiivisia ja kansanedustajien ja kannattaa tätä aloitetta että saataisiin tämä ylisuuri kanta vähän aisoihin ja sitten nämä leviävät taudit joita tämä eläin levittää saataisiin myös kuriin

arvoisa herra puhemies metsästys on monelle hyvin tärkeä reipashenkinen yhteisöllinen ja terveellinen harrastus ja elämäntapa ulkoiluun liittyvien harrastusten tukeminen sopii hyvin tähän koronan värittämään poikkeusaikaan jolloin sisällä tapahtuva yhteisöllinen harrastaminen on katkolla metsästäjät ovat luontomme monimuotoisuuden vaalijoita kun he huolehtivat kannanhoidosta sillä on suuri merkitys muun muassa liikenneturvallisuudelle luonnonvarakeskus on arvioinut että suomessa on noin satakymmentätuhatta valkohäntäpeuraa eli kanta on kaksinkertaistunut reilussa viidessä vuodessa myös meidän suunnalla joutuu ajoittain varomaan peuralaumoja kun ajelee reisjärveltä kohti sieviä monella muulla alueella ongelma on vielä huomattavasti vaikeampi keskusta on puolueena sitoutunut varmistamaan että maamme hirvi peura ja kauriskannat pidetään kestävällä tasolla huomioiden niiden aiheuttamat vahingot ministeri lepän toimesta on toki tehty jo paljon hyviä toimenpiteitä joilla edistetään peurakannan hallintaa näitä ovat esimerkiksi koiran säkäkorkeuden nostaminen metsästysaikojen pidentäminen lupamäärien nostaminen ennätystasolle ja pyynnin kohdistaminen naaraisiin ja niin edelleen mutta tätäkin aloitetta tarvitaan jotta tilanne paranee

arvoisa puhemies tätä edustaja junnilan lakialoitetta voi todellakin kannattaa täällä ovat jo muutamat kollegat tuoneet esille sen miten tällä hetkellä tämä ylisuuri valkohäntäpeurojen populaatio erityisesti täällä etelä suomessa aiheuttaa todellakin uhkaa liikenteessä ja ja esimerkiksi omassakin eduskuntaryhmässä siellä ryhmäkansliassa on niitä ihmisiä jotka kevään ja syksyn tämän saman asian kanssa ovat huolissaan ja ja sanovat että eikö tälle tosiaankaan pystytä mitään tekemään tämä viidensadan hehtaarin aluerajan poistaminen jotta tätä ylisuurta kantaa päästään pienentämään olisi varmasti äärimmäisen tärkeää täällä nousi esille myöskin se että metsästysseurojen ikärakenne alkaa olla huolestuttava elikkä välttämättä kaikki nuoret metsästystä harrastuksekseen ja siinä mielessä voi olla entisestäänkin hankalampaa tällainen kannanhoidollinen metsästys mikä meillä suomessa on hienolla tavalla nimenomaan vapaaehtoisten kansalaisjärjestöjen toimijoitten harteilla toivonkin että kun meillä suomessa laaditaan niin metsästyslakiin kuin toisaalta aselakiin muutoksia niin aina huomioitaisiin se että metsästysharrastus voisi tulevaisuudessakin olla olla sellainen johonka sitten nuoret löytävät tiensä ja ja sitä kautta sitten voivat osallistua tällaiseen myös yhteiskuntaa hyödyttävään